sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi

heikennetty suurentamalla ryhmäkokoa eli huonontamalla aikuisten ja lasten suhdelukua myös lasten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen on heikennetty eli subjektiivista oikeutta on rajattu osa kunnista on ottanut nämä varhaiskasvatuksen heikennykset käyttöön ja osa ei ja näin ollen varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kunnittain eriarvoisuus lasten välillä on kasvanut tässä on tosiaan kyse megaluokan eriarvoisuusongelmasta ja on hyvin valitettavaa uusi varhaiskasvatuslaki korjaa näitä puutteita sosiaalidemokraattien mielestä varhaiskasvatusoikeuden rajaus olisi pitänyt poistaa ja ryhmäkoot palauttaa vähintään aikaisemmalle tasolle on ikävää että tämä hallitus tullaan muistamaan lasten eriarvoisuuden lisäämisestä arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen laatu on myös lasten tuen tarpeeseen vastaamista suuri puute uudessa laissa onkin ettei siinä säädetä lasten tukemiseen liittyvistä asioista esimerkiksi psykologeista varhaiskasvatuksessa tulee saada samalla tavoin kolmiportaista tukea kuin perusopetuksessakin tai vastaavaa me kaikki tiedämme että mitä varhemmin ja aikaisemmin ongelmiin puututaan sitä helpommin ne voidaan korjata varhaiskasvatuksessa jo pienelle lapselle varhain annettu tuki on kaikkein vaikuttavinta ja helpottaa lapsen myöhempää koulutietä koska nimenomaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella on parhaat vaikutukset lapsen hyvinvoinnille ja tulevaisuudelle olisi tärkeää laatia varhaiskasvatukseen ja pedagogiikkaan valtakunnalliset laatukriteerit näin voitaisiin parantaa varhaiskasvatuksen tasalaatuisuutta ja minimitason täyttymistä ihan jokaisessa yksikössä ja lapsiryhmässä koko päivän ajan on hyvin valitettavaa etteivät nämä laatukriteeritkään ole mukana tässä uudessa laissa laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ihan jokaisella lapsella tulee hoitoajan pituudesta ja ajankohdasta riippumatta olla oikeus paitsi hoivaan lepoon ravintoon ja turvaan myös kehittymiseen ja oppimiseen elikkä siihen parhaaseen suomalaiseen educare malliin myös aikuisten ja lasten suhdeluvun tulee mahdollistaa laadukas varhaiskasvatus

tai opiskelee me ehdotimme myös muutoksia koskien päivähoitoryhmien mitoitusta mutta nämä ehdotuksemme eivät ikävä kyllä eduskunnan enemmistölle kelvanneet arvoisa puhemies nyt lain lopullisessa käsittelyssä meillä on vielä mahdollisuus antaa evästystä hallitukselle lausumien muodossa millä tavoin vielä voitaisiin tätä varhaiskasvatuksen tilannetta parantaa näin ollen teen vastalauseen kaksi mukaiset lausumaehdotukset meidän sosiaalidemokraattien mielestä varhaiskasvatuksen tulee olla pääsääntöisesti kunnan järjestämää eikä varhaiskasvatuksen voitontavoittelu saa vaarantaa varhaiskasvatuksen laatua yhdenvertaisuutta eikä julkisen palvelun tarjontaa varhaiskasvatuksen rakenteet eivät myöskään saisi johtaa ylisuurten voittojen tavoitteluun meidän mielestämme valtioneuvoston tulisi myös valmistella eri varhaiskasvatusmuotojen ja niiden tavoitteiden määrittely ja huolehtia varhaiskasvatuksen laatukriteerien laadinnasta toivomme myös että hallitus seuraa ja raportoi lain voimaantulon jälkeen varhaiskasvatuksen opettajien saatavuutta sosionomien vakanssien perustamista saatavuutta ja poikkeamia kelpoisuusvaatimuksista sekä lastenhoitajien työllistymistä ja täydennyskoulutusta tulemme myös yhtymään vasemmistoliiton lausumaehdotuksiin eli myöskin sosiaalidemokraattien mielestä yli kolmevuotiaiden ryhmäkokojen suhdeluku tulee palauttaa yhteen aikuiseen seitsemää lasta kohden samoin osa aikaisiin ryhmiin tulee saada sama suhdeluku kuin kokoaikaisissa ryhmissä

rouva puhemies kyllä edustaja eloranta antaa kovin negatiivisen kuvan tästä tilanteesta mutta onneksi totuus on toisenlainen nyt varhaiskasvatukseen nimenomaan panostetaan tämän vuoden alussa varhaiskasvatusmaksuja alennettiin seitsemälläkymmenellä miljoonalla maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin saatiin lähes seitsemäntuhatta tavallista perhettä ja monen

otetaan muutama hetki tätä debattia vaikka on aika paljon tästä debatoitu aikoinansa mutta nyt näyttää olevan tarvetta pyydän heitä jotka haluavat esittää debattipuheenvuoron painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan

rouva puhemies kyllä nyt oppositiolle erityisesti sosiaalidemokraateille täytyy sanoa se että tämä varhaiskasvatuslaki on se laki jota on pitkään odotettu kun oli opetusministerinä krista kiuru mitä tapahtui varhaiskasvatuslaki jäi torsoksi nyt tämä hallitus vie tämän lain eteenpäin ja ensisijaiseksi on asetettu lapsen etu mitä muuta on tehty varhaiskasvatusmaksuja on useilta perheiltä alennettu ja sadat perheet ovat nyt taloudellisesti paremmassa tilanteessa mitä on tehty kokeilu on liikkeellä siitä te olette vain puhuneet ja tämä hallitus tekee ja mitä erityisesti on tehty monet perheet ovat ottaneet meihin kansanedustajiin yhteyttä kun laissa ei ole ollut pykälää joka olisi kieltänyt kieltänyt kiusaamisen ja ja todennut sen että kiusaamista pitää ennaltaehkäistä varhaiskasvatuksessa sitä ei ole saatu sinne vaikka ministeri kiurulta sitä erityisesti useilla kirjallisilla kysymyksillä kysyttiin nyt tuo kiusaamisen

täällä edustajat heinonen ja sarkomaa kuvailevat sinänsä aivan kannatettavia askeleita eteenpäin varhaiskasvatuksessa kyllä aivan oikein on kasvattaa varhaiskasvatuksen laatua ja me tuemme myöskin sitä että maksuttomuutta lisätään mutta nämä pienet askeleet eteenpäin lähtevät aivan valtavalta takamatkalta nimittäin tämän hallituksen aikana on otettu jättiloikka taaksepäin nimenomaan lapsen edussa josta te edustaja sarkomaa tässä äsken kauniisti sanoitte ennenkuulumatonta että lapsi on eriarvoisessa asemassa siihen perustuen mikä on hänen vanhempansa työmarkkina asema suomalaiset lapset on nyt jaettu kahteen kastiin työttömien lapsilla ei ole vastaavaa oikeutta varhaiskasvatukseen kuin niillä lapsilla joiden vanhemmilla on parempi työmarkkina asema tämä on perustavanlaatuinen virhe joka olisi puhemies tässä varhaiskasvatuslaissa tullut korjata aivan kuten nämä ryhmäkokoasiat ne olisi tullut korjata ilman näitä perustavia korjauksia on hyvin vaikea tukea tätä varhaiskasvatuslakiesitystä vaikkakin siinä niitä pieniä edistysaskeleita on otettu
täällä on aika paljon tällaista surinaa kuunnellaan näitä puheita ja kokoukset tämän salin ulkopuolelle kiitos

arvoisa rouva puhemies olen keskustellut useiden ylemmän korkeakoulututkinnon omaavien lastentarhanopettajien kanssa omalla alueellani ja heistä kukaan ei ymmärrä sitä miksi tätä muutosta koulutusvaatimuksiin pitää viedä eteenpäin heistä jokainen siis jokainen sanoo että jos varhaiskasvatuksen laatua halutaan parantaa päiväkoteihin tarvitaan lisää hoitavia käsiä silloin päädytään jälleen siihen että ryhmäkoot pitäisi palauttaa ennalleen ja että subjektiivinen päivähoito oikeus pitäisi palauttaa koska näiden kasvattajien mukaan näiden lastentarhanopettajien mukaan juuri tämä osittainen subjektiivinen päivähoito oikeus aiheuttaa hyvin hajanaisia päivärytmejä ja rikkoo päiväkodin arkea miksi tässä lainsäädännössä ei voisi lähteä liikkeelle näistä kaikkein vaikuttavimmista tekijöistä ja päätyä sen jälkeen muihin yksityiskohtiin

varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus tässä laissa on paljon hyvää mutta tässä on myös merkittäviä puutteita varhaiskasvatukseen on oltava varhaiskasvatuslain ensisijainen ja yksiselitteinen tavoite ja tämä saavutetaan vain palauttamalla subjektiivinen päivähoito oikeus mutta sitä ei tässä esityksessä tehdä lapset ovat edelleen eriarvoisessa asemassa vanhempien työmarkkina aseman perusteella tämä on sellainen teko josta tämä hallitus tullaan muistamaan arvoisa puhemies toinen merkittävä puute lakiesityksessä on se ettei hallituksen päätöstä kasvattaa ryhmäkokoja ole tässä esityksessä peruttu vaikka nyt olisi ollut siihenkin mahdollisuus tällä esityksellä ei siis päiväkoteihin tule yhtään lisää hoitavia käsiä ei lämpimiä sylejä ja nimenomaan niistä on tällä hetkellä suomalaisissa päiväkodeissa puutetta

rouva puhemies tässä laissa on hyvää se että lapsen etu on nostettu niin selkeästi keskiöön kuitenkin niin kuin täällä kollegat oppositiosta ovat muistuttaneet tällä kaudella hallitus on kasvattanut ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta on tiukennettu ne ovat kyllä selkeästi eniten siihen laatuun vaikuttavia asioita itse asiassa tässä on pelättävissä että pätevyysvaatimusten kiristysten kohdalla saatetaan myöskin heikentää henkilökunnan tarjontaa entisestään me tiedämme että monissa kasvukeskuksissa työvoimapula on jo tällä hetkellä vaikea ja voi olla että tämä tilanne entisestään heikkenee

asema ja se että ne tarpeet ovat erilaiset ja tässä tilanteessa erityisesti lastenhoitajien tulevaisuudennäkymät oman ammattikuntansa suhteen huolestuttavat mikä on heidän tilanteensa kun tämä laki astuu voimaan

rouva puhemies edustaja heinonen on aivan oikeassa siinä että tämä uusi varhaiskasvatuslaki on laki ja uudistus jota on odotettu todella pitkään ja erityisesti siellä kentällä sitä tukea laadun kehittämiseen pedagogiikan kehittämiseen ja historiallista on se että lapsen edusta saadaan näin vahvat kirjaukset

ja henkilöstömitoituksiin itse koen että sivistysvaliokunnan jäsenenä minulla ei ole mahdollisuutta ohittaa tätä tosiasiaa koska se tuodaan esille lähes jokaisessa asiantuntijalausunnossa ja haluan huomauttaa että nämä ovat tahoja jotka todella päivittäin tarkastelevat lapsen etua lapsen hyvinvointia ja pedagogiikkaa ja kaikki nostavat esille että nämä kolme seikkaa heikentävät tämän lain tavoitteita jos niistä päästään eroon niin silloin se odotettu laki pääsee täyteen voimaansa ja me pääsemme myöskin nauttimaan sen hyödyistä ja eduista

puhemies poikkeuksellisesti luen sosiaalidemokraattien vastalauseesta lyhyen kappaleen varhaiskasvatuksen suurimmat ongelmat ovat henkilöstön liian vähäinen määrä koko toiminta aikana liian suuret ryhmäkoot vaihteleva laatu subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen sekä henkilöstön jaksaminen

myönnän sen että tämä palkkausasia on tässä nyt mukana enemmän sen takia että se vain on näin että lastenhoitajien sosionomien ja lastentarhanopettajien palkkaus kaipaa korjausta mutta se ei ole eduskunnan asia mutta olennaista on se että kyllä oli kuulkaa raskasta olla sivistysvaliokunnassa kun lähes kaikki asiantuntijat kajosivat näihin kipukohtiin ja nyt kokoomus viittaa tähän kritiikkiin se näin voi olla oikein

arvoisa puhemies lakia todella odotettiin mutta pettymys on on ollut melkoinen kun nämä vanhat hallituksen tekemät heikennykset jätettiin ennalleen täytyy sanoa että laatu ei korvaa määrää vaikka nyt olette lisäämässä henkilökunnan osaamistasoa sekin vasta useiden vuosien päästä alkaa nousta se ei auta kun ryhmät ovat kasvaneet päiväkotien työntekijätkin ovat sanoneet että heidän mahdollisuutensa lasten yksilölliseen huomioimiseen ovat paljon vähentyneet heikennysten seurauksena työntekijät ovat kertoneet myös siitä että levottomuus on kasvanut melu on kasvanut tilat ovat ahtaita ja vaaratilanteet ovat lisääntyneet ja myöskin vanhemmat ovat sitä mieltä että tilanne on heikentynyt muun muassa tasavertaisuuden näkökulmasta ja täällä nostettiin esille että kiusaamiseen puuttuminen on mukana uudessa laissa mikä on hyvä asia niin on aika vaikea puuttua kiusaamiseen kun ryhmät ovat ylisuuria kyllä tässä nyt näyttää siltä että tämä hallitus jää muistoihin siitä että lasten eriarvoisuus on kasvanut eikä siitä että nyt laki antaa mahdollisuuden puuttua kiusaamiseen

rouva puhemies tämä esityksen taso ei kyllä sdptä tyydytä kyllä tämän kunnianhimon tason olisi tullut olla korkeampi sdp haluaa että subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus taataan kaikille lapsille ja lasten pitää olla yhdenvertaisessa asemassa tämä hallitus on rajannut oikeutta vanhempien työmarkkina aseman perusteella samoin nämä muut lain tuomat

tässä lakiesityksessä epäonnistuttiin siinä että eri henkilöstöryhmät asetettiin toisiaan vastaan me olemme saaneet koko kevään tästä sähköpostia että toisia ei arvosteta tämä on kaiken kaikkiaan heikosti tämän osalta valmisteltu esitys

arvoisa puhemies mitä tulee päiväkoteihin niin kyllä päiväkodit ovat perheitä varten eivätkä perheet päiväkotien aikatauluja varten ei minunkaan lapseni ole joka päivä viikossa päiväkodissa eikä siinä päiväkotien ohjelma rikkoudu tai pirstaloidu että he eivät joka päivä pääse antamaan laadukasta varhaiskasvatusta minun tyttärelleni tämä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen tarkoittaa sitä että jokaisella on oikeus kahteenkymmeneen tuntiin ja jos on tarvetta niin sitten sitä annetaan lisää päävastuu kasvatuksesta on perheillä ja näin sen pitää olla jatkossakin ei ole niin että yhteiskunnalla on päävastuu vaan perheillä ja sitten jos perheet tarvitsevat lisää niin sitä tarvittaessa annetaan on valitettavaa että ryhmäkokoja ei palautettu jos me haluamme laadukasta päivähoitoa se tarkoittaa sitä että siellä on riittävästi aikuisia ottamassa lasta syliin lapsi haluaa syliin hän haluaa tulla nähdyksi hän haluaa tulla kuulluksi hän ei halua sitä että me käytämme rahaa sellaisiin asioihin mitkä eivät

arvoisa puhemies tuntuu siltä että tästä itse laista pääsääntöisesti ensimmäisessä käsittelyssä ja nyt tässä toisessa käsittelyssä salissa on kohtuullinen tyytyväisyys mutta sitten tähän lakiesitykseen kuulumattomista asioista päivähoito oikeudesta ja sitten toisaalta tuosta ryhmäkokoasiasta on mielipiteitä ymmärrän kyllä ne ne mielipiteet aivan hyvin haluan kuitenkin muistuttaa missä taustassa nuo päätökset aikanaan tehtiin kuntataloushan oli silloin kuralla ja kunnille haluttiin antaa mahdollisuuksia siis väljennettiin normeja niin että niillä kunnilla jotka haluavat on joitain mahdollisuuksia saada itsellensä parempia tuloja no se lopputulema kun me katsomme suomen karttaa on kyllä ongelmallinen sen sen voin myöntää siinä mielessä että näitä on otettu käyttöön aika paljon pohjois suomessa ja itä suomessa ja sitten niissä kunnissa joissa menee paremmin etelä suomessa ja länsi suomessa ei niinkään

meneillään olevaan aiheeseen juuri näihin työttömien lapsiin liittyen jotka eivät nyt ole subjektiivisen päivähoito oikeuden täysimääräisessä piirissä nämä perheet jäävät siinä osassa heikommalle koska silloin kun työtön vanhempi saa sitten töitä niin hän ei pysty sitä ottamaan koska kunnalla ei ole velvollisuutta välittömästi tarjota hoitopaikkaa täysipäiväisesti jo tämän vuoksi perheet ovat eriarvoisessa asemassa pykälä kiusaamisesta on erittäin tervetullut ja tärkeä mutta täytyy muistaa että se ei kiusaamista poista jos henkilökuntaa ei ole riittävästi jos lapsia on enemmän kuin silmä kerkeää katsoa ja kyllä tämä kolmiportainen tuki on ennen kaikkea myöskin kiusaamisen ehkäisyyn tarvittava väline ja se tästä lakiesityksestä nyt puuttuu minä tiedän nämä asiat sillä minä olen työskennellyt päiväkodissa ennen kuin tulin tähän saliin työskentelemään välillä tosin kyllä tuntuu että että siitä on on ollut hyötyä tässä salissa työskentelyssäkin

rouva puhemies on hyvä että tässä esityksessä panostetaan varhaiskasvatuksen laatuun yliopistokoulutetut pätevät arvostetut opettajat ovat koko koulutusjärjestelmän menestyksen avain ja on että nyt myös varhaiskasvatuksessa sitä vahvistetaan suurin ongelma on kuitenkin suuret ryhmäkoot vaikka henkilöstön koulutus olisi kuinka korkea tahansa on vaikea ylläpitää laadukasta varhaiskasvatuksen tasoa jos ne ryhmät ovat liian suuret ja tässähän hallitus on valitettavasti tehnyt huonoja päätöksiä tämän kauden aikana

tästä on hyvä jatkaa ja todella todeta että varmasti kaikki olemme siitä yksimielisiä tässä salissa että varhaiskasvatuksen henkilöstön jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen yksi vaikuttava tekijä on tietysti palkkaus täällä eduskunnassa emme niitä palkkoja päätä mutta kotikaupungissani vantaalla on tehty päätös nostaa varhaiskasvatuksen opettajien nykyisten lastentarhanopettajien lastenhoitajien sekä erityislastentarhanopettajien palkkoja ja keskittää näille aloille plus muutamille muille naisvaltaisille korkeakoulutuksen aloille tämän vuoden tämän vuoden

arvoisa puhemies ihmetyttää tämä vasemman puolen puolueiden toitotus subjektiivisesta päivähoito oikeudesta kaikille lapsille edustaja kymäläisen esimerkki siitä että joissain kunnissa jotkut vanhemmat eivät saa lapsille kokopäiväistä päivähoitoa heti kun he menevät töihin on kuitenkin emmehän me sen takia halua muuttaa varhaiskasvatuslakia siten että kaikki lapset laitettaisiin säilöön päiväksi päiväkotiin kahdeksaksi jopa kymmeneksi tunniksi jopa alle kolme vuotiaat lapset jos vanhemmat ovat kotona kyllä ensisijainen lasten kasvatusvastuu on vanhemmilla ja sitä vanhemmuutta meidän pitää tukea kotiin jos siellä jaksaminen on puutteellista

tarvitsevat lapset eivät sitten osaltaan saa riittävää huomiota ja sitten siitä kärsivät myös ne lapset jotka haluaisivat normaalia päivää viettää ilman pelkoa kiusaamisesta tai häirityksi tulemisesta

puhemies kun vähänkin kuuntelee varhaiskasvatuksessa toimivien työntekijöiden kertomuksia varhaiskasvatuksen arjesta niin on kyllä pakko sanoa että tämä lakiesitys ei korjaa riittävästi varhaiskasvatuksen laatua liian suuret ryhmäkoot subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta johtuvat lasten menemiset ja tulemiset sekä riittävän tuen puute ovat kaikkein suurimmat ongelmat tämän hetken varhaiskasvatuksessa ja heikentävät kaikkein eniten sitä toiminnan laatua

arvoisa puhemies on hyvä että varhaiskasvatuslakia uudistetaan mutta kieltämättä tähän lakiesitykseen liittyy muutamia ongelmia perussuomalaiset muun muassa esittivät sitä että nykymuotoista henkilöstörakennetta voitaisiin jatkossakin hyödyntää varsinkin näissä alle ryhmissä siten että varhaiskasvatuksen kandidaatin tai sosionomin kanssa samassa ryhmässä voisi työskennellä nykyiseen tapaan kaksi lastenhoitajaa varsinkin pienille lapsille tärkeintä ovat hoito ja hoiva tutun ja turvallisen aikuisen ja hoitajan seurassa ryhmäkoot ovat myös iso iso ongelma esitimme että osa aikaisessa hoidossa olevien lasten ryhmäkokoja pienennettäisiin samalle tasolle muiden ryhmien kanssa nykyäänhän nykyäänhän osa aikaisten ryhmässä voi olla jopa kolmekymmentäyhdeksän lasta mikä on todella suuri ongelma meitä huolestuttaa myös päiväkotien arvokasta työtä tekevän henkilöstön asema erityisesti lastenhoitajien tilanne tulee heikkenemään henkilöstön kelpoisuusvaatimusten rajun noston myötä pysyvä ja sitoutunut henkilökunta on lasten

tässä muun muassa edustajat niikko ja huhtasaari ottivat voimakkaasti esille sen että velvollisuus lasten hoitamisesta ja varhaiskasvatuksesta kuuluu ensi sijassa vanhemmille tästähän ei ole epäselvyyttä varmaan kenelläkään että näin on mutta tämä kritiikin kohde joka kyllä liittyy tähän lakiesitykseen koska tästähän on pykälämuutosesityksiäkin tehty on se että subjektiivisen päivähoidon rajaus pitäisi poistaa ja subjektiivisen päivähoito oikeuden pitäisi olla kaikille tasapuolisesti haluan muistuttaa että subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen ei ole velvollisuus se on nimenomaan lapsen oikeus päästä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen piiriin tasa arvoisesti muiden lasten kanssa riippumatta siitä mikä on vanhemman sosioekonominen asema tai vaikkapa työllisyystilanne se mitä tässä myös on kritisoitu on ryhmäkokojen ja hoitajamitoituksen nykytila se ei millään tavalla nykytilassa tue sitä että erityisesti pienet lapset saisivat tutulta ja turvalliseksi koetulta hoitajalta säännöllistä hoivaa samanarvoisesti kun ryhmäkoot vaihtelevat paljon ja hoitajia on lapsilukuun nähden liian vähän
myönnän vielä neljä vastauspuheenvuoroa tässä vaiheessa ja katsotaan sitten tarvitaanko välillä debattia mutta mennään kuitenkin välillä puhujalistaan nämä neljä henkilöä ovat edustajat vahasalo viitanen meri ja myllykoski
arvoisa puhemies paljon on vielä kyllä matkaa siihen että me ymmärrämme että varhaiskasvatus ei ole pelkkä työmarkkinatoimenpide eikä se ole enää sosiaalihuoltoa vaan tässä lakipaketissa on se idea että me nostamme lapsen kasvun ja kehityksen keskiöön niin että lapsen oppimisprosesseja ja ja kasvua tuetaan on hyviä asioita täällä oppositio tuonut esille niitä ongelmakohtia mihin pitää puuttua mutta ne ovat sitten pitkälti seuraavan hallitusohjelman asioita pidetään niitä mielessä kaikkia ammattikuntia me tarvitsemme edelleenkin kysymys on nyt vain siitä että kaikki eivät tee kaikkea niin kuin nyt eikä ole semmoista yhteistä pullamössöä vaan jokaisen osaaminen pitää hyödyntää täysimääräisesti ja tehdä moniammatillista työtä

arvoisa rouva puhemies on todella harmi että tässä yhteydessä ei puututtu näihin ryhmäkokoihin ja subjektiiviseen päivähoito oikeuteen kyllä me tiedämme sen arjen siellä päiväkodeissa arvokasta työtä tehdään ihanien lasten kanssa ja kuitenkin siellä on hyvin usein tilanteita joissa ryhmäkokosäännöksiä eräällä tavalla pystytään vähän kiertämäänkin ja ryhmät ovat liian isoja tästä olen paljon käynyt keskusteluja

tässä asiassa kokoomuksen johtava ajattelija edustaja zyskowicz on esimerkiksi ilmoittanut että hän on opposition kanssa samoilla linjoilla ja että hän on tullut toisiin ajatuksiin tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden yhteydessä ja hän on todennut että esimerkiksi työttömien perheissä tämä on merkittävä tasa arvotekijä ja on maininnut siitä että että seuraavissa hallitusneuvotteluissa tähän ehkä palataan

arvoisa puhemies edustaja huhtasaari toi esille perussuomalaisten ajatuksen siitä että perheitä ei pitäisi syyllistää siitä että he haluavat hoitaa lapsia kotona ja myös sen ajatuksen että nämä palvelut niin kuin kaikki yhteiskunnan palvelut on on suunnattu perheille ja lapsille eikä ole niinpäin että lapsen pitäisi ehkä olla siellä kahdeksan tuntia jotta siellä ei tulisi joitain häiriöitä minusta se on erikoinen ajatus koska lapsen edun kai pitäisi olla se että hän on hoidossa sen verran kuin perheellä on tarvetta jotenkin minusta tämä keskustelu on aivan hullunkurista se että ajatellaan niin kuin näin että subjektiivinen päivähoito oikeus on oikeus oikeus mennä tarhaan se on minusta mieluumminkin niinpäin että on oikeus olla omien vanhempiensa kanssa jotenkin tuntuu siltä että että enää ei puhuta siitä että on oikeus viettää aikaa omien vanhempiensa kanssa vaan puhutaan siitä että että lapsi pitää saada pois kotoa että kotona on niin huono olla ainakin monet perheet olleet yhteydessä ja sanoneet että olenko minä huono vanhempi kun minä en viekään kahdeksaksi tunniksi päivässä lasta hoitoon minä vietän hänen kanssaan laatuaikaa

huhtasaari nosti kyllä tärkeän asian esille mutta täytyy sanoa että kaikilla meillä vanhemmilla ei ole sellaisia pedagogisia valmiuksia jotta voimme tukea omia oppimisongelmaisia lapsiamme siinä mielessä

toivotaan jatkossa subjektiivisen oikeuden osalta sitä että vanhempien oman työmarkkinastatuksen vuoksi heiltä ei viedä pois tätä mahdollisuutta siihen pitää olla suomalaisessa yhteiskunnassa oikeutus että ihminen voi saada tarvitsemaansa tukea minusta edustaja niikko hyvin hyvin sanoi että on kysymyksessä nimenomaan se että mahdollistetaan edustaja vahasalolle en aivan päässyt nyt että kaikki eivät tee kaikkea ja että kun se on pullamössöä mutta samaan lauseeseen kuitenkin liititte sen että pitää olla moniosaamista se olisi tärkeää että jokainen jokainen osaa moninaisesti vain yksi tee opetusta ja katsele kun toiset pesevät
myllykosken puheenvuoro sai kaksi vastauspuheenvuoroa vielä aikaiseksi täällä elikkä edustajat huhtasaari ja vahasalo ja sitten kyllä puhujalistaan
puhemies mikä on lapsen oikeus lapsen oikeus on hyvä lapsuus hyvä lapsuus ei ei tarkoita sitä että äiti tai isä on kasvatustieteen tohtori tai että pedagoginen koulutus olisi jotenkin taattu siellä kotona hyvä lapsuus tarkoittaa sitä että sinua rakastetaan että sinut hyväksytään sellaisena kuin sinä olet ja että sinä saat ennen kaikkea huomiota omilta vanhemmiltasi huoltajiltasi ja läheisiltäsi jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen millä tavalla päiväkoti tuo lapselle paremman lapsuuden kuin kotihoito ei sitä täällä voida päättää että päiväkoti on parempi tai lastentarhanopettajat ovat parempia kuin oma vanhempi ja oma koti

ja meillä on hyvä neuvolajärjestelmä niin sillä perusteella me voimme yksilöllisesti jokaiselle lapselle taata vielä lisää pedagogista ohjausta mikäli neuvolassa tullaan ja ammattilaiset lastentarhassa tulevat siihen johtopäätökseen että nimenomaan tämä lapsi tämä yksilö tarvitsee vielä vähän enemmän pedagogista hoitoa ja silloin sitä myös myönnetään tässä pidetään siitä
arvoisa puhemies edustaja myllykoskelle vastauksena että tällä hetkellä kaikki tekevät kaikkea kun ajatus on se että kun kaikilla ammattiryhmillä on erilainen koulutus joka tuottaa erilaista vahvaa osaamista niin silloin me saamme paremman hyödyn siitä kun jokainen tekee sitä tehtävää mihin on kouluttautunut ja sitten yhdessä tillsammans samanarvoisesti tiimissä saadaan tehtyä lapsen parhaaksi se työ mihin on kouluttautunut ja tästä tavallaan on kysymys koko tässä hallituksen

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä korostetaan lapsen edun ensisijaisuutta oikein subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja yli ryhmäkokojen kasvattaminen sipilän hallituksen toimesta sotii kuitenkin räikeästi tätä periaatetta vastaan nyt käsillä olevassa laissa nämä heikennykset olisi tullut kumota subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen on johtanut siihen että kuntakohtaiset ratkaisut eroavat toisistaan kaikilla lapsilla ole enää yhtäläistä oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kävin vanhoja asiantuntijapapereita lävitse tarkoituksella reilun kahden vuoden takaa kun käsiteltiin sivistysvaliokunnassa tätä subjektiivisen oikeuden rajaamista jukka mäkelä lastenpsykiatri lasten ja vanhempi lapsi suhteitten psykoterapeutti erityisasiantuntija thlstä totesi näin kirjallisessa asiantuntijalausunnossaan lakimuutos tulee vähentämään suomalaislasten sosioemotionaalista hyvinvointia ja käynnistämään syrjäänjoutumisen kierteen uusille lapsille perustelen tätä kahden itsenäisen ilmiön kautta joihin molempiin ehdotettu lakimuutos vaikuttaa haitallisesti ensimmäinen on että yhteisöllisyyden kokemukset tutussa vertaisryhmässä ovat oleellisia lapsen aivojen kehitykselle lakimuutos tulisi oleellisesti vähentämään varhaiskasvatusryhmien yhtenäisyyttä toinen on että perheen kokema vanhemmuuden tuki on tärkein suojatekijä lasten kaltoinkohtelua vastaan molempien ilmiöiden kannalta viime vuosien tieteellinen tutkimus on tuonut uutta tietoa jonka varassa vanhoja näkökulmia on syytä tuulettaa sitten hän jatkaa näin lapsen aivojen kehitykselle tärkeä moniulotteinen sosiaalinen ympäristö muuttuu ehdotuksen myötä oleellisesti heikommaksi tärkein aivojen kehitystä muovaava vaihe on aika ennen kouluikää aivot kehittyvät toiminnassa vuorovaikutuksessa arjen ympäristöjen ja niissä

olevien ihmisten kanssa ihmissuhteet ovat ihmisaivojen ensisijainen tehtäväkenttä ja siten ne myös suuntaavat aivojen kehitystä vahvimmin kun ihmissuhteet pysyvät hallittavina aivot voivat keskittyä taitojen ja tietojen oppimiseen lapsi hyötyy merkittävästi varhaisista ryhmäkokemuksista joissa ryhmä säilyy tuttuna tuttuus lisää hallinnan tunnetta vaihtuvuus kuormittaa sitä ja nostaa lapsen stressitasoa stressitason nousu vähentää kykyä sosiaalisuuteen arvoisa puhemies voi kun minä niin tykkään tekstistä mutta joudun lopettamaan tässä kohtaa oli myöskin kannanotto nyt vähän tähän keskusteluun päivähoidon kotien vanhempien kasvatuksesta haluan kuitenkin sanoa sen että minustakin on hieno asia jos lasten vanhemmat haluavat kasvattaa ja hoitaa lastaan mutta tässä tulee nyt vahvasti todettua se tieteellisten tutkimusten pohjalta mikä tällaisen lapsiryhmän merkitys kasvun kannalta on

toki tämä varhaiskasvatus on sitten myöskin tämän päivän tuki ja turva lasten vanhemmille yhdistää työ ja muu elämä fiksulla tavalla sain lain valiokuntakäsittelyn aikana olla aika raskaissa tilanteissa kun kuuntelin kuinka asiantuntija toisensa jälkeen sanoo saman vuonna kaksituhattaviisitoista tehtyihin merkittäviin heikennyksiin olisi pitänyt puuttua no ei puututtu me tarvitsemme varhaiskasvatuksen kokonaisuudistuksen mutta ei niin että ratkaisematta jäävät suurimmat varhaiskasvatuksen epäkohdat suomalaisen varhaiskasvatuksen mallin vahvuus on ajatus siitä että kasvatus opetus ja hoito ovat tasapainossa tältä pohjalta on syytä nostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaamistasoa ja pedagogisia valmiuksia valmiuksia huomioiden kaikki henkilöstöryhmät en tiedä miten sen osaisin nätisti sanoa mutta kyllä lain valmistelun yhteydessä epäkunnioittavasti kohdeltiin lastenhoitajia

ja sosionomeja valiokunta kuitenkin omassa työssään minun mielestäni onnistui kohtuullisen hyvin tältä osin paikkaamaan hallituksen onnetonta esitystä tästä näkökulmasta mutta on se syytä edelleenkin vahvasti todeta että huonosti oli laki valmisteltu ja tavallaan valuvikoja siihen jäi minkä takia sosiaalidemokraatit tekivät merkittäviä pykälämuutosesityksiä jotka ekassa käsittelyssä hävisimme pykälämuutos subjektiivisen päivähoito oikeuden palauttamiseksi pykälämuutos vuorohoidon järjestämiseksi eka ja tokaluokkalaisille pykälämuutos psykologipalveluiden saamiseksi varhaiskasvatukseen pykälämuutos sosionomin kelpoisuudesta toimia varhaiskasvatuksen opettajana lisäkoulutuksella opettajan lisäkoulutuksella opettajan pedagogiset opinnot arvoisa puhemies kaiken tämän jälkeen joudun toteamaan sen arvoisa puhemies että esitän tämän hallituksen esityksen hylkäämistä siinä on varhaiskasvatuslaki kakkoslaki kolmoslaki neloslaki ja viides viides laki eli hallituksen esitys neljännenkymmenennen

arvoisa

tässä keskustelussa on käynyt hyvin esiin kuinka varhaiskasvatuksessa on kolme mega asiaa jotka ovat tärkeitä ja ylitse muiden tärkeää on lasten tasa arvo ja yhdenvertaisuus eli kaikkien lasten yhtenäinen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kaikkialla suomessa tärkeää on varhaiskasvatuksen laatu ja laatu rakentuu sellaisista asioista kuin ryhmien koko aikuisten määrä varhainen ongelmiin puuttuminen ja henkilöstön osaaminen ja koulutus laatuun vaikuttavista tekijöistä saamme myös jatkuvasti tutkimustietoa

sitten olimme maailman ykkösiä kansainvälisessä viidenkymmenen maan vertailussa ja ehkä se meidän vakuuttavuutemme on nimenomaan liittynyt tähän tutkimuslähtöisyyteen no tätä maailman parasta mallia nykyhallitus on niin sanotusti uudistanut rapauttamalla ensin yhdenvertaisuutta kun lapset jaettiin kahteen kastiin niin sanottuihin kaksikymmentä tuntisiin sen perusteella ovatko vanhemmat kotona joko työttömyyden tai muun syyn takia muihin lapsiin laatua on heikennetty suurentamalla ryhmäkokoja ja ja vähentämällä aikuisten määrää ryhmissä eli kyllä tämä kolmen vuoden uudistustyö on heikentänyt lasten yhdenvertaisuutta ja ja varhaiskasvatuksen laatua aivan niin kuin meidän erinomaista työtä tekevä valiokunnan puheenjohtaja tuomo puumala tuossa aiemmin keskustelussa tunnusti nyt meillä on on sitten tämä laki lain ensimmäisen käsittelyn jälkeisten äänestyksien jälkeen on selvää että laki ei korjaa näitä perustavanlaatuisia megaongelmia se ei korjaa subjektiivista oikeutta kaikille lapsille se ei korjaa ryhmäkokoasetusta eikä se myöskään tuo varhaiskasvatukseen kaivattua erityistukea ja lisäosaamista puuttumisesta henkilöstön osaamistason ja koulutustason nostaminen olisi edellyttänyt huolellista valmistelua sen sijaan että hallituksen esitys tuotiin eduskuntaan muodossa joka on kurjalla tavalla ja tarpeettomasti luonut jännitteitä henkilöstön keskuuteen ja jopa riskeeraa henkilöstön saatavuutta tulevina vuosina ja jättää täysin auki tarvittavan ja merkittävän lisäkoulutuksen rahoituksen ja sisällön

siis ristiriitaista ja perusteetonta säätää uusia muutoksia ja sinänsä kannatettavia tavoitteita jos tasa arvon ja laadun kannalta perustavanlaatuisia heikennyksiä ei ensin korjata tämän lain sijaan tarvitsemme pitkäjänteisen varhaiskasvatuksen kokonaisuudistuksen siis sellaisen tulevaisuusuudistuksen jonka lähtökohtana ovat nämä kolme mega asiaa joista kaikki puhuvat lasten yhdenvertainen asema varhaiskasvatuksen laatu ja kaikkien lasten osallistuminen

tehdä varhaiskasvatuksesta maksutonta se nostaisi eurooppalaisittain alhaista varhaiskasvatuksen osallistumisastetta merkittävästi haluamme kaikille lapsille subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen kyse on nimenomaan lapsen oikeudesta ja edusta haluamme uudistaa lapsiryhmien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välisen ryhmäkokosääntelyn tavoitteena sellaiset ryhmäkoot jotka mahdollistavat jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioinnin ja haluamme ulottaa varhaiskasvatukseen sellaisen erityistuen joka meillä jo peruskoulussa on mutta ei tässä varhaisessa vaiheessa vaikka kaikki vannovat varhaisen puuttumisen nimiin haluamme edelleen kehittää tätä suomalaista mallia jossa kasvatus opetus ja hoito ovat tasapainossa nimenomaan educare joka maailmallakin tunnetaan tältä pohjalta on syytä nostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaamistasoa ja pedagogisia valmiuksia ja todellakin huomioiden kaikki henkilöstöryhmät yhdyn edustaja gustafssonin ehkä lievään suruunkin siitä millaisessa muodossa tämä laki näiden henkilöstöryhmien näkökulmasta todella tänne eduskuntaan tuotiin ja totta kai haluamme kehittää lähikoulupolkua myös lähipäiväkotien osalta jatkossa arvoisa puhemies sosiaalidemokraattiset edustajat sivistysryhmässä esittivät ensin valiokunnassa ja sitten täällä lain ensimmäisessä käsittelyssä todella perustavanlaatuisia muutoksia lakiesitykseen jotka edustaja gustafsson kävi läpi käsittely teki selväksi että voimaan tullessaan hallituksen esitys jättää ratkaisematta suurimmat jotka on tässä nyt useaan kertaan käyty läpi lisäksi henkilöstön työnkuva koulutus osaamis ja kelpoisuuspykälät olivat ohuesti valmisteltu kokonaisuus kuten valiokunnan mietinnössä todettiin valiokunta toteaa että keskustelua henkilöstörakennepykälästä on osaltaan lisännyt hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen epäonnistunut muotoilu lisäksi esitys ei tuo mitään etenemispolkua kohti maksutonta varhaiskasvatusta arvoisa puhemies kävimme pitkän pohdinnan siitä miten suhtaudumme lakikokonaisuuteen tässä kakkosvaiheen käsittelyssä näkemyksemme on että tämä laki nykytilanteessa jatkaisi ristiriitaista varhaiskasvatussäätelyä koska siitä puuttuvat kaikki listatut megaluokan asiat tämä jatkaa jonkinlaista laput silmillä työtapaa jossa mennään eteenpäin eikä korjata ensin sitä mikä on jäänyt rikkinäiseksi arvoisa puhemies tarvitsemme todellisen pitkäjänteisen varhaiskasvatusuudistuksen jonka johtotähtenä on todellinen lapsen etu eli yhdenvertaisuus laatu ja kaikkien osallistuminen sen vuoksi kannatan edustaja gustafssonin tekemää hylkäysehdotusta ja kannatan samalla edustaja elorannan aiemmin tekemiä vastalauseen mukaisina

arvoisa rouva puhemies

opetusministerin salkkua eikä hallitusvastuuta eikä myöskään taloudellista vastuuta siitä toki hallitusvastuussakaan ette niin kovin suurta huolta kantaneet ja mitä vielä lopuksi entinen opetusministeri sosiaalidemokraattien edustaja gustafsson esittää koko varhaiskasvatuslain hylkäämistä ihmettelen sillä tämä hallitus jää historiaan siitä että tämä hallitus saa aikaiseksi tähän maahan varhaiskasvatuslain lain joka nostaa lapsen edun kaiken varhaiskasvatuksen suunnittelun ja toteuttamisen keskiöön

jossa nostetaan lapsen suojeleminen kiusaamiselta väkivallalta ja häirinnältä ensimmäistä kertaa lain tasolle jo varhaiskasvatuksessa päiväkotien arjessa lain jossa varhaiskasvatuksen laatua parannetaan henkilöstön osaamis ja koulutustasoa nostamalla ja lain jossa tiedonkulkua päiväkodin ja perheiden välillä parannetaan

siis itse entinen opettaja ja ja niin kauan on puhuttu peruskoulujen ryhmäkokojen rajaamisesta lailla ei sitä ole tässä eduskunnassa tehty ja hallituksessa näinä vuosina kun itse olen tässä talossa ollut ovat itse asiassa olleet kyllä kaikki tämän salin puolueet vasemmistoliitosta sosiaalidemokraattien kautta rkphen ei yksikään hallitus ole sitä tehnyt että olisi perusopetuksen ryhmäkoko rajattu mutta kaikki puolueet vuoron perään ovat sitä pitäneet esillä

itse asiassa tämän hallituksen aikana on talous laitettu kuntoon niin kuntatalous kuin valtiontalouttakin merkittävällä tavalla ja tällä hetkellä on mukava saada kuulla kunnista niitä uutisia mitä esimerkiksi vantaalta tuli että vantaa on päättänyt nostaa päiväkodin henkilökunnan lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien palkkoja ja panostaa tätä kautta varhaiskasvatukseen lisää saadakseen koulutettua hyvää osaavaa henkilökuntaa lisää toivottavasti tämä viesti ja tämä toimintatapa leviää muihinkin kuntiin monet kunnat ovat myös palauttaneet ryhmäkoot aiemmalle tasolle sen jälkeen kun kuntatalous on sen mahdollistanut kun kunnilla ei enää mene niin huonosti niin on muutos tehty näin toimi muun muassa oma kotikuntani piskuinen loppi meillä muutaman vuoden oli käytössä isompi ryhmäkoko saman tien kun talous mahdollisti sen me palasimme siihen pienempään ryhmään ja toivottavasti pystymme tulevaisuudessa entisestään pienentämään näitä opetusryhmiä niin varhaiskasvatuksessa päiväkodissa kuin koulussa aina aina lukioon asti eli silloin kun talous on kunnossa niin valtiontalous kuin kuntatalous voidaan panostaa näihin asioihin joista olemme varmasti kaikki yhtä mieltä että haluamme tarjota mahdollisimman paljon mahdollisimman laadukasta mahdollisimman hyvää varhaiskasvatusta kaikille sen takia kokoomuskin on asettanut tavoitteeksi että meillä tulevaisuudessa olisi maksuton varhaiskasvatus jossa ei enää kenenkään kohdalla jäisi maksuista kiinni se että päästään varhaiskasvatuksen piiriin ja kun täällä salissa vihreät antoivat ymmärtää että jollain tavalla meidän varhaiskasvatus subjektiivinen päivähoito oikeus olisi tällä hetkellä lapsen oikeus eihän se sellainen tällä hetkellä suomessa ole on nimenomaan vanhemmilla jotka tekevät sen ratkaisun lapsensa puolesta pääseekö lapsi päiväkotiin varhaiskasvatuksen piiriin vai ei aika harvassa tilanteessa lapsia on pakotettu varhaiskasvatukseen yleensä ne ovat tapahtuneet huostaanottojen kautta ja silloin ollaan poikkeuksellisen vakavissa tilanteissa mutta jos vanhemmat itse päätyvät siihen ratkaisuun että he eivät halua käyttää varhaiskasvatuksen palveluita osaavaa henkilökuntaa erityisosaamista ja muuta siellä niin silloin ei lapsella ole oikeutta niihin vaikka se olisi sen lapsen etu tämä kannattaa kyllä tässäkin keskustelussa esillä pitää sen takia

lapset tulisivat oikeutetuiksi esiopetukseen joka voisi olla olla kaksivuotinen mielestäni keskustan esitys tälläisesta pienten koulusta on sekin varsin tervetullut ja se toteuttaisi nimenomaan sitä pienen lapsen oikeutta eikä vain sitä että oikeus on vanhemmilla käyttää näitä näitä palveluita itse olen samaa mieltä mitä tässä keskustelussa on on esille tuotu että koti on kyllä lapsille hyvä paikka ja vanhemmat isät ja äidit isovanhemmat ja muut läheiset siinä ovat tärkeitä kasvattajia mutta kyllä itse alleviivaan sitä että erittäin tärkeässä roolissa tänä päivänä on myös koulutuksen saanut ammattitaitoinen henkilökunta ja siksi itse halusin alleviivata sitä että joissain tilanteissa on vain hyvä että lapsi saa muitakin aikuisia siihen lähelle ja mielellään sellaisia jotka ovat koulutettuja siihen sen takia tässä varhaiskasvatuslaissa nyt vahvistetaan lapsen etua ja koulutetun henkilöstön määrää niin että kaksituhattakolmekymmentä mennessä kaksi kolmasosaa henkilökunnasta on korkeasti koulutettuja eli joko korkeasti koulutettuja lastentarhanopettajia tai varhaiskasvatuksen sosionomeja eli silloin meillä on

arvoisa puhemies vasemmistoliitto näkee laadukkaan varhaiskasvatuksen ennen kaikkea lapsen oikeutena tätä tukee myös nyt käsiteltävä varhaiskasvatuslaki jossa korostuu pedagoginen näkökulma ja lapsen oikeus oppimiseen varhaiskasvatuslaissa on paljon hyvää mutta myös merkittäviä puutteita oikeus varhaiskasvatukseen ei voi olla riippuvainen lapsen huoltajan työmarkkinatilanteesta tai lapsen kotikunnasta nyt riippuen lapsella voi olla oikeus joko täyteen varhaiskasvatukseen tai osapäiväiseen varhaiskasvatukseen tämä on alueellista eriarvoisuutta arvoisa puhemies varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli lasten taustoista johtuvien erojen tasoittamisessa myöhempien oppimisongelmien estämisessä sekä vanhemmuuden ja lapsiperheiden arjen tukemisessa hallituksen päätös rajata varhaiskasvatusoikeutta onkin ollut suuri virhe jota ei tällä lailla valitettavasti korjata arvoisa puhemies laadukas ja lähipalveluna saatava varhaiskasvatus on myös yksi tärkeimmistä keinoista edistää työelämän tasa arvoa ja erityisesti naisten työssäkäyntiä varhaiskasvatuksen laatuun on kuitenkin vaikuttanut heikentävästi hallituksen päätös kasvattaa lapsiryhmiä uudessa varhaiskasvatuslaissa ei valitettavasti peruta hallituksen päätöstä kasvattaa ryhmäkokoja ryhmäkokoja olisikin nyt lakimuutoksen yhteydessä pienennettävä myös subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus on johtanut ryhmäkokojen kasvamiseen sillä se on kasvattanut osa aikaisessa hoidossa olevien lasten määrää osa aikaisesti varhaiskasvatuksessa olevien lasten ryhmien suhdeluku on merkittävästi heikompi kuin kokopäiväisissä ryhmissä mikä on lasten yhdenvertaisuuden kannalta suuri ongelma on oltava sama riippumatta siitä kuinka paljon lapsi on varhaiskasvatuksessa arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen laadun takaa koulutettu ja moniammatillinen henkilöstö lain sisältämä henkilöstön koulutustason nosto on kannatettava tavoite sillä riittävän pedagogisen koulutuksen saaneella henkilöstöllä on tutkimuksissa osoitettu olevan positiivinen yhteys lapsen kehitykseen henkilöstön pedagogisten taitojen lisäksi myös lastenhoitoon liittyvä osaaminen on oleellinen osa päiväkotien arkea varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi varmistettaisiin säätämällä henkilöstörakenteesta niin että yhdellä kolmesta olisi kasvatustieteiden tutkinto yhdellä kolmesta sosionomin tutkinto ja yhdellä kolmesta soveltuva sosiaali ja terveysalan tai kasvatusalan tutkinto eli lastenhoitajan pätevyys

riittävästi arvioitu henkilöstörakenteen muutoksen vaikutuksia lastenhoitajien työllisyyteen lastenhoitajien määrän arvioidaan lakiesityksessä vähenevän yhdeksäntuhannen henkilön verran mutta tarkempi analyysi vähennyksen vaikutuksista puuttuu vasemmistoliitto näkee tärkeänä että lastenhoitajille räätälöidään oma muutosturva esimerkiksi jatkokouluttamisen helpottamiseksi sillä muuten lakiesitys voi johtaa lastenhoitajien mittaviin irtisanomisiin ja työttömyyteen arvoisa puhemies entistä useampi lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta perinteisen virka ajan ulkopuolella lakiesityksessä esitetään vuorohoidon järjestämisestä pykälä joka on voimassa olevaan lakiin nähden uusi pykälä selkeyttää kuntien velvollisuutta vuorohoidon kuitenkin vuorohoidon käytännöissä on esimerkiksi epäsäännöllisen rytmin vuoksi paljon erityispiirteitä jotka tulisi ottaa paremmin huomioon jotta lapsen oikeus varhaiskasvatukseen toteutuisi yhdenvertaisesti riippumatta siitä onko lapsi hoidossa virka aikaan vai vuorohoidossa

kahdeksan vuotiaita pitkiksi ajoiksi yksin kotiin arvoisa puhemies lakiesitys ei paranna riittävästi erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuksia vaikka varhaiskasvatus tarjoaa hyvät mahdollisuudet varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn lakiin on lisättävä kolmiportaisen tuen malli esi ja perusopetuksen tavoin lasten ja perheiden tuen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa vaatii myös psykologien vahvempaa roolia muiden koulutusasteiden tavoin vain muutama prosentti tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevista lapsista on tällä hetkellä yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä mikä kertoo lasten systemaattisesta syrjinnästä erityisen tuen tarpeen perusteella myös yksityiset palveluntuottajat on velvoitettava antamaan lapselle tämän tarvitsema erityinen tuki jotta lapsen yhdenvertaiset oikeudet toteutuvat palveluntuottajasta riippumatta arvoisa puhemies ennen yksityiset päiväkodit olivat lähinnä pieniä esimerkiksi vaihtoehtoista pedagogiikkaa tarjoavia yhdistyksiä ja säätiöitä nyt me voimme puhua päiväkotibisneksestä kun isot suuria voittoja tavoittelevat kotimaiset ja ulkomaiset ketjut valtaavat vauhdilla alaa lapsiasiavaltuutettu on esittänyt huolensa taloudellisen voiton tavoittelusta varhaiskasvatuksessa yksityisen päiväkodin hoitosopimuksessa saatetaan määrätä esimerkiksi niin että jos lapsella ilmenee tarvetta erityiseen tukeen tai hoitoon hoitosopimus voidaan purkaa tällaiset ehdot asettavat lapset eriarvoiseen asemaan eivätkä ole lapsen edun mukaisia lisäksi kaupallisissa päiväkodeissa henkilöstöllä on keskimääräistä pienemmät palkat vasemmistoliiton mukaan varhaiskasvatuslaissa olisi säädettävä voitontavoittelun kiellosta yksityisessä varhaiskasvatuksessa aivan kuten perusopetuslaissa jo tehdään arvoisa puhemies vasemmistoliiton pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen tähän päästään siirtymällä ensin kaksivuotiseen velvoittavaan esikouluun viisi viiva kuusi vuotiaille kaksivuotinen esikoulu vahvistaisi entisestään ja perusopetuksen yhteistyötä sekä helpottaisi lapsen koulutaipaleen aloittamista opinpolkua on kehitettävä alkupäästä tekemällä esi ja alkuopetuksesta joustava kokonaisuus jossa eri ikäiset lapset voivat edetä yhdessä yksilöllisempään tahtiin kankean lapsen syntymävuoteen perustuvan jaottelun sijasta myös lähipäiväkodin merkitys on lähikoulun tavoin tunnustettava arvoisa puhemies edellä mainituilla perusteilla kannatan edustaja elorannan tekemiä lausumaesityksiä sekä esitän vasemmistoliiton vastalauseen mukaiset seitsemän

arvoisa puhemies varhaiskasvatus on tutkitusti koulupolun vaikuttavimpia vaiheita laadukas varhaiskasvatus tasaa perhetaustasta johtuvia eroja tukee lasta tämän kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen oppimisessa sekä luo edellytyksiä koulupolun aloittamiselle olen erityisen iloinen että nyt vihdoin eduskunta on säätämässä uutta varhaiskasvatuslakia jolla vihdoin saatetaan loppuun hallinnonalan siirto sosiaali ja terveysministeriön alaisuudesta opetusministeriön alaisuuteen vahvistetaan samalla lapsen oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja nostetaan henkilöstön koulutustasoa varhaiskasvatuksesta tulee vihdoin osa koulutus ja kasvatusjärjestelmää tämä on osoitus siitä että yhteiskunta tunnustaa vihdoin varhaiskasvatuksen merkityksen arvoisa puhemies varhaiskasvattajat tekevät päivittäin äärimmäisen tärkeää työtä lasten tulevaisuuden eteen uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaakin moniammatillista työotetta varhaiskasvatuksessa henkilöstörakenteen muutos astuu täysin voimaan vasta vuonna kaksituhattakolmekymmentä pitkä siirtymäaika mahdollistaa muutoksen toteuttamisen vähitellen ja luonnollisen kehityksen kautta haluan vielä muistuttaa että vaikka kelpoisuusvaatimuksia muutetaan kukaan joka tällä hetkellä saa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin ei tule sitä tämän lainmuutoksen myötä menettämään lain tavoitteena on siis vahvistaa moniammatillisuutta ja jokaisen varhaiskasvatuksessa työskentelevän ammattilaisen mahdollisuuksia toteuttaa omaa osaamistaan lapsen edun parhaaksi arvoisa puhemies kevään aikana on käyty useaan otteeseen keskustelua varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkauksesta on totta että varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkaus on jäljessä työn vaativuudesta palkkauksesta ei päätä kuitenkaan eduskunta kunnissa meillä päättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän epäkohtaan meillä vantaalla lastentarhanopettajien palkkaukseen on tartuttu toden teolla huolia liian matalasta palkkaustasosta on esitetty poliittisten päättäjien taholta jo useampaan otteeseen ja nyt olemmekin nostamassa paitsi

ja erityislastentarhanopettajien palkkoja varhaiskasvattajat ovat palkkansa ansainneet arvoisa puhemies on totta että tämäkään laki ei kaikkia tarpeita varhaiskasvatuksen uudistamiseksi tyhjiksi tee jatkossa meidän tulisikin tarkastella varhaisen tuen malleja ja niiden kirjaamista lainsäädäntöön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen ovat myös taloudellisesti kustannustehokkaita keinoja oppimisvaikeuksien ja syrjäytymisen tunnistamissa ja ennaltaehkäisyssä usein juuri oppimisvaikeudet voidaan havaita jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja ongelmiin on helpompi puuttua niiden alkulähteillä se miten tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään ei kuitenkaan ole sellainen kysymys jonka voisi ratkaista tuosta noin vain eduskuntakäsittelyn aikana on pohdittava tarkkaan lapsen etu ensisijaisena mielessä kuinka tuki järjestetään niin että kasvatuskumppanuus perheen kanssa toteutuu ja esimerkiksi neuvoloiden kanssa tehtävä yhteistyö otetaan huomioon on pohdittava erityislastentarhanopettajan rooli sekä muiden ammattiryhmien kuten psykologien tarve ja asema tuen toteuttamisessa varhaiskasvatuksessa tämän uudistuksen tarve myös hallituksen esityksessä tunnistettu ja myös sivistysvaliokunnan mietinnössä todettu lausuman muodossa kuten edustaja heinonen minäkin todella ihmettelen sitä että vaikka käytännössä kaikki tässä laissa tehdyt muutokset lapsen edun ensisijaisuudesta kiusaamisen ehkäisyn nostamisesta lakiin ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustason nostosta ovat lähes kaikkien eduskuntapuolueiden kannattamia tavoitteita oppositiosta ja erityisesti tänään sosiaalidemokraateista valmiita kaatamaan koko lakiesitys hallitus antaa sellaisia esityksiä joiden sisällöstä on pääkohdiltaan yhteisymmärrys kaikissa hallituspuolueissa sen vuoksi vaikka yksi puolue tai vaikka useita useita yksilöitä monista puolueista puolueista olisi ollut esimerkiksi sitä mieltä että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus tulisi poistaa ei sitä voida toteuttaa ilman enemmistön yksimielisyyttä on mielestäni kuitenkin erikoista vastustaa koko lakia vaikka tässä yhteydessä tehdyt muutokset ovat teidän omienkin sanojenne mukaan askelia oikeaan suuntaan mitä tulee on myös selvennettävä se että ryhmäkokoja säännellään asetuksella ei lailla omana toiveenani olisi tulevaisuudessa tilanne jossa ryhmäkokojen sääntelystä voitaisiin luopua koska kuntien taloudellinen tilanne olisi hyvä ja päättäjien ymmärrys riittävän henkilöstön määrästä olisi parantunut jos lähtökohtana olisi tarpeenmukainen kasvattajien määrä lapsen edun mukaisesti eikä tiukka henkilöstömitoitus olisi suunta mitä todennäköisimmin sama kuin ruotsissa jossa ryhmässä on vähemmän lapsia vaikka ryhmäkokoja ei säännellä ryhmäkokojen kehitystä tulee kuitenkin seurata valtakunnallisesti ja tarvittaessa puuttua ja ensisijaisesti esimerkiksi osa aikaisten lasten lopuksi on kuitenkin todettava että vaikka kehitettävää varhaiskasvatuksessa edelleen jää on tämä laki ehdottomasti askel oikeaan suuntaan lapsen edun ensisijaisuus on periaate jota meidän on on jatkossakin kaikessa lainsäädännössä pyrittävä kaikin keinoin edistämään

arvoisa puhemies minä olen käynyt viimeisen puolentoista vuoden aikana kahdeksassa päiväkodissa sen jälkeen kun oman kaupunkini valtuusto päätti yhden äänen enemmistöllä luopua subjektiivisesta päivähoito oikeudesta ja suurentaa ryhmäkokoja

hävinneellä puolella joka todella hävisi tämän äänestyksen ja ja toivon että edustaja mikkosen kanssa käymme uuteen taistoon heti kun mahdollista koska se oli todella huono päätös ja se on nyt näkynyt myöskin siellä arjessa näiden kahdeksan päiväkotivierailun aikana minä olen jututtanut kymmeniä työntekijöitä

lähes kaikissa näissä päiväkodeissa joissa kävin sekä vanhemmat että työntekijät kokivat toiminnan laadun heikentyneen tämän kaupunginvaltuuston päätöksen myötä arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen tavoitteenahan tulee aina olla lapsen paras ja lapsen paras saavutetaan aina laadukkaan toiminnan kautta ja lapsen etu on se että varhaiskasvatuksessa on aikuisia riittävästi niin että lasten yksilöllinen huomioiminen ja yksilöllinen ohjaus mahdollistuu vain tällä tavalla voidaan tukea jokaisen lapsen persoonallista kasvua ja kehitystä eri puolilta suomea on viime aikoinakin kuulunut surullisia kertomuksia siitä miten nämä suuret ryhmäkoot vaikeuttavat arjessa laadukasta toimintaa monin paikoin varhaiskasvatuksen henkilöstö on kertonut ettei toisi omaa lastaan omalle työpaikalleen varhaiskasvatukseen sillä siellä on aivan liian levotonta eikä siellä ole aikuisilla riittävästi aikaa huomioida lapsia yksilöllisesti myös monelle työntekijälle tämä ammatti indentiteetin ja todellisuuden välinen ristiriita on niin suuri että he pohtivat ammatin vaihtamista tämmöisessä tilanteessa ei palkkakaan auta jos työ tuntuu siltä että se on liukuhihnatyötä niin kuin eräs varhaiskasvatuksen työntekijä minulle omasta tuntemuksestaan kertoi kertovat myöskin vanhemmat vanhemmat haluaisivat että varhaiskasvatuksessa olisi aikaa huomioida jokainen lapsi omana persoonana mutta se ei ole mahdollista liian suurissa ryhmissä erityisesti tästä kärsivät paljon apua ja tukea tarvitsevat sekä arat ja syrjään vetäytyvät lapset kun keskustelin vanhempien ja ammattilaisten kanssa niin yksi yhteinen huoli oli molemmilla eli molemmat kokevat hankaluutena sen että lapsiryhmät muuttuvat koko ajan osittain sen takia että subjektiivisesta päivähoito oikeudesta on luovuttu ja siellä on eripituisia hoitoaikoja lapsilla ja osa tulee ja osa menee ja joudutaan vaihtamaan ryhmästä toiseen joskus jopa päivittäin

vanhempien mukaan se levottomuus siirtyy jopa sinne sinne kotiin sitten illalla minä olen todella pettynyt ettei näihin laadun kannalta kaikkein tärkeimpiin asioihin tässä lakiesityksessä ole minkäänlaisia ratkaisuja nyt haettu tai etsitty eikä tämä lakiesitys kyllä korjaa kaikkein perustavanlaatuisimpia laatupuutteita varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä siksi nämä lakiesityksen hyvätkin tavoitteet jäävät kyllä toteutumatta ne eivät voi toteutua jos nämä edellä mainitut perusasiat eivät ole kunnossa

arvoisa puhemies lapsen etu on tärkeintä myös varhaiskasvatuslakia uudistettaessa se on itsestäänselvä asia salissa on puhuttu paljon kodin ja perheen merkityksestä lapselle perussuomalaiset ovat aina alleviivanneet kodin ensisijaista merkitystä lapselle aivan kuten huhtasaari meri ja niikko toivat selvästi esille täällä salissa olemme käsitelleet tätä lakia perusteellisesti sivistysvaliokunnassa ja kuunnelleet suuren määrän asiantuntijoita täällä salissa ensimmäisessä käsittelyssä pidettiin suuri määrä puheenvuoroja perussuomalaiset perussuomalaiset esittivät monta pykälämuutosta jotka ansiokkaasti edustaja saviokin toi esille äsken liittyen suuriin ja kelpoisuusvaatimuksiin olen monesti kysynyt ministeri grahn laasoselta onko sosionomitaustaisilla lastentarhanopettajilla ja lastenhoitajilla huoli työpaikoistaan ja onko tämä huoli aiheellinen aivan suoraa vastausta en ole vielä tähän saanut kelpoisuusvaatimusten tiukentaminen tiukentaminen vaikeuttaa entisestään myös kuntien mahdollisuutta saada pätevää henkilökuntaa ja varsinkin alle kohdalla tarvitaan syliä tarvitaan hoitavia käsiä tähän ei ole tulossa parannusta päinvastoin puhumattakaan vanhempien lasten asemasta nimittäin ryhmäkoot voivat hetkellisesti nousta todella suuriksi ja henkilökunnan määrä kuitenkin on pieni niihin suhteutettuna kysymys kuuluukin kuinka henkilökunta tulee jaksamaan tässä tilanteessa palkkojen alhaisuudesta vastuullisessa työssä varhaiskasvatuksessa on puhuttu vuosikaudet mutta puheen tasolla tämä on pysynyt tietenkään eduskunta ei palkkoja mutta eduskunta voi määrätä suuntaa ja antaa ohjeistusta niin että myös ammattijärjestöt heräävät tähän asiaan tiukemmin perussuomalaiset tulevat myös esittämään kahta lausumaa jotka on jaettu sinne pöydille kiusaaminen on on valitettavasti myös päiväkodeissa jonkunnäköinen ongelma olemme käsitelleet lukiolakia ja myös todenneet että peruskoulussa kiusaamista tapahtuu paljon mutta päiväkodeissa tätä tapahtuu myös ja on hyvä että tässä varhaiskasvatuslaissa on huomioitu mutta perussuomalaiset haluavat haluavat vielä vahvistaa lausumalla tätä asiaa luenkin nämä kaksi lausumaa joita perussuomalaiset ehdottavat eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin että varhaiskasvatuksen henkilökunnan perus ja täydennyskoulutuksessa otetaan nykyistä merkittävästi enemmän huomioon kiusaamisen ehkäiseminen ja toinen lausuma eduskunta edellyttää että tarkistettaessa varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia huomioidaan työllisyyden edistäminen ja toivon tietysti kannatusta näille lausumille sitten kun äänestetään kiitos

arvoisa puhemies tähän ja edelliseen puheenvuoroon on ihan nopeasti todettava että asiantuntijakuulemisissa on vahvasti painotettu sitä että nimenomaan henkilöstön pedagogisen osaamisen nosto parantaa niitä edellytyksiä huolehtia lapsista niin pienistä kuin vähän vanhemmistakin ja antaa laadukasta ja selvitä niistä tilanteista jotka jotka välillä ovat ovat haastavia mitä tulee tilapäisiin poikkeamiin mitä piti jo aikaisemmin korostaa niin tästä sivistysvaliokunta on lausunut erittäin painokkaasti että lain tasolla määritellyt tilapäiset poikkeamat henkilöstömitoituksesta voivat olla vain tilapäisiä eivät siis jatkuvia ja päivittäisiä kuten nyt tällä hetkellä välillä on tilanne tätä valiokunta myös edellyttää seuraamaan jotta asiaan voidaan tulevaisuudessa puuttua paremmin kuin tällä hetkellä

arvoisa puhemies näistä uuden varhaiskasvatuslain sisältämistä muutoksista on keskusteltu laajasti jo viime viikolla tämän lain ensimmäisen käsittelyn yhteydessä ja on käyty erittäin erittäin hyvää hyvää keskustelua ja äänestettykin viime torstaina en käy näitä yksityiskohtia enää juuri juuri toistamaan mutta totta kai tässä täytyy vielä nostaa esille tämä ryhmäkokoasia josta josta laajaa keskustelua on käyty sekä kokopäiväisessä hoidossa olevien lasten osalta että erityisesti näiden osa aikaisten ryhmien joissa voi olla tosiaan jopa kolmekymmentäyhdeksän lasta ja näistä henkilöstömitoituksista poikkeaminen toimintapäivän aikana äskenkin edustaja multala toki toki mainitsi että siihen on mietinnössä kiinnitetty huomiota mielestämme lakiin olisi pitänyt tehdä aika paljonkin tiukempi kirjaus siitä miten paljon ja miten nopeasti näihin poikkeamiin tulisi reagoida myös henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ovat aivan aiheellisesti herättäneet laajaa laajaa keskustelua edustaja elomaa toi tässä hyvin edellä perussuomalaisten näkemyksiä esille meitä huolestuttaa tätä päiväkodeissa erittäin arvokasta työtä valitettavan pienellä palkalla tekevän henkilöstön asema erityisesti lastenhoitajien mutta muunkin henkilökunnan asema tähän uuteen lakiin sisältyvän siirtymäkauden kuluessa kuluessa ja erityisesti sen päättymisen jälkeen täällä on puhuttu paljon tästä lastenhoitajien työllisyystilanteesta ja itse jaan myös tämän huolen että ei eläköitymisen kautta pystytä läheskään kaikkia väheneviä vakansseja sitten paikkaamaan eli sitä henkilökuntaa uhkaa kyllä joiltakin osin valitettavasti myös työttömyys

mielestämme mielestämme tähän työllisyyden edistämiseen on kiinnitettävä vahvaa huomiota ollaan uudistamassa kuten toin esille pysyvä ja tehtäväänsä sitoutunut henkilökunta henkilökunta on myös lasten etu ja se on tietysti meidän kaikkien lainsäätäjien ensisijainen tavoite kuten edustaja elomaa tässä toi edellä esille kiusaaminen on vakava ongelma myös päiväkodeissa siihen on puututtava kaikin käytössä olevin keinoin muuten suuri riski on se että kiusaaminen jatkuu mahdollisesti myös peruskoulussa sitä emme tietenkään halua ottaisin kantaa vielä lyhyesti tähän edustaja heinosen esille tuomaan kaksivuotiseen esiopetukseen jota myös edustaja sarkkinen puheenvuorossaan käsittääkseni tuki tämä on kyllä mielestäni varsin varsin ylimitoitettu vaatimus ja tavoite kyllä lapsen tulee voida olla myös kotona jos vanhemmat sen parhaaksi katsovat viisivuotiaan tai jopa vielä nelivuotiaan lapsen jotka olisi tämän esityksen myötä vietävä pidän sitä kyllä aivan aivan liian suurena suurena muutoksena kyllä nykyinen järjestelmä on siltä osin hyvä arvoisa puhemies kannatan lopuksi näitä edustaja elomaan tekemiä lausumaehdotuksia

arvoisa puhemies äsken kerroin perussuomalaisten ajatuksia siitä mistä muun muassa edustaja huhtasaari käytti aiemmin puheenvuoron aiemmin puheenvuoron että lapsella on oikeus olla kotona ja oikeus viettää vanhempiensa kanssa aikaa en nyt tässä henkilön nimeä mainitse mutta sain sähköpostin

on kaksitoista lasta ja hän kiitti puheenvuorosta ja toteaa lapsen paras paikka on ja pitäisi olla kasvaa kotona ja saada valmiuksia koulutielle ja elämään ei kollektiivisessa vieraassa ympäristössä välttämättä jaeta niitä kodin arvoja ja ohjeita joita jokaisen vanhemman tulisi jakaa omille perillisilleen perheiden tukijärjestelmät joita veronmaksajat maksavat tulisi ohjata apua tarvitseville vanhemmille ja lapsille kiitän palautteen lähettäjää ja minusta on mukava huomata että ihmiset seuraavat näitä keskusteluita mitä mieltä me kukakin olemme henkilökohtaisesti jaan perussuomalaiset arvot siitä että annetaan perheiden päättää mikä heille on parasta ja annetaan heille ne palvelut mitä he sitten tarvitsevat ei päätetä täällä heidän puolestaan mitä palveluita he tarvitsevat koska me emme suinkaan ole ole täällä yliholhoojia

että on hienoa että jokaisella on riittävä koulutus mutta hän korosti sitä että on velvollisuus tehdä tiettyjä suunnitelmia ja raportteja ja niihin täytyy käyttää tietty tuntimäärä viikossa minusta se on aika erikoista että on pakko istua tekemässä jotain vaikka viisi tuntia jos jos se raportti on valmis että siihen kuuluu tämmöinen tietynlainen raportointi näin hän kertoi ja multalan on ihan turha pyörittää päätänsä koska näin hän minulle kertoi ei ole syytä epäillä ihmistä joka tekee tätä työkseen joka päivä sitten haluaisin vielä kiinnittää siihen huomiota että me olemme jotenkin unohtaneet sen ihmisyyden ja sen mitä on olla sopiva ja osaava minusta jokaiseen ammattiin pitäisi löytää sellainen ihminen joka on motivoitunut joka haluaa tehdä sitä työtä ja joka rakastaa lapsia ja jokainen vanhempi haluaa tämmöisen turvallisen hyvän ihmisen lähelle lapsensa hoitoon lähteneet korostamaan sitä että jokaisella pitää olla tohtorinhattu päässä ennen kuin hän voi lasta hoitaa ja minä minä olen siitä henkilökohtaisesti todella huolestunut koska se rakkaus ja välittäminen ja huolenpito on kaikkein tärkeintä oli erittäin hyvä että perussuomalaisten edustajat savio ja elomaa ottivat äsken tuon kiusaamisen esille minun on pakko ottaa semmoinen asia esille joka minua järkytti eilen kun katsoin ylen ajankohtaisohjelmaa ja se se ei nyt liity tähän päivähoitoasiaan suoraan mutta lastenhoitoon siellä oli yhdistyksen kautta tukihenkilö joka oli sitten käyttänyt näitä tukihenkilöinä olleita lapsia seksuaalisesti hyväkseen minua järkytti se miten miten tutkitaan tämmöiset taipumukset mietin että vaikka olisi minkälaisia täytyy entistä enemmän kiinnittää huomiota ketkä ovat sopivia ihmisiä kaikki eivät sovellut lastenhoitoon kaikki eivät sovellu eläintenhoitoon kaikki eivät sovellu lääkäriksi kaikki eivät opettajiksi kuka soveltuisi mihinkin ammattiin meillä on nykyisin vain nämä numerot mielessä ja se minua huolestuttaa se ohjelma eilen eilen oli todella ahdistava tämän halusin ottaa tässä vielä puheeksi odotan edustaja puhetta koska juttelin hänen kanssaan hän katseli tuossa erään kunnan kyselyitä mitä vanhemmat halusivat lastenhoidolta ja siellä kyllä oli oliko nyt jyväskylän kunnan tutkimus että haluttiin hyvää ja turvallista paikkaa jossa oli aikaa lapselle eikä niinkään semmoisia että kuinka paljon hän päivän aikana on parempi kuin vieruskaverinsa osaamaan ja muistamaan mäkipää varmaan kertoo näistä hän oli erittäin hyvin sieltä löytänyt odotan ilolla olemme ehdottomasti samaa mieltä että rakas syli ja koti on oikein hyvä paikka lapselle

arvoisa puhemies pakko nyt todeta että on hienoa kun minun päänpudistamisestani pystytään tulkitsemaan mitä mieltä minä olen olen täsmälleen samaa mieltä siitä että sitä kuinka kauan esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen tai kirjaamiseen käytetään aikaa ei ole tietenkään tarkoituksenmukaista säännellä

arvoisa puhemies minun oli pakko kertoa henkilökohtaisia ja perussuomalaisia ajatuksia siitä miltä tämä salikeskustelu joidenkin osalta kuulostaa kuulostaa siltä että kaikki lapset täytyisi viedä jonnekin paikkaan missä kaikki ovat todella todella koulutettuja ja se on niin kuin tärkeintä mikäli edustaja multala tämä on tarkoitus ettei vietetä tiettyä aikaa jossakin

varhaiskasvatusasia saatiin nyt opetus ja kulttuuriministeriön hallinnon alle mikä on positiivinen asia koska kasvattaminenhan on todellakin opetustoimintaa ihan vauvasta vaariin saakka hieman olen ihmetellyt tämän keskustelun sävyä siinä mielessä että tuntuu siltä että lapset pitäisi saada yhteiskunnan vastuulle mahdollisimman äkkiä kyllä se vanha ikiaikainen totuus on että isä ja äiti ovat lapsen tärkeimmät kasvattajat ja se on se varhaiskasvatus pienen lapsen turvallisin elämä on varmasti kotona isän ja äidin luona olkoot pedagogit mitä mieltä tahansa te ette byrokraatit pysty koskaan kumoamaan isä ja äiti ovat lapsen parhaita hoitajia aina on tapauksia totta kai ja sääntöihinhän kuuluu aina poikkeus se on sillä keinoin että jos jossakin perheessä on ongelmia niin totta kai ne sen lapsen kotikaupungissa tai kotikunnassa huomioidaan ja hänelle sitten räätälöidään sen mukainen hoito ohjelma että se on lapsen parhaaksi totta kai sitähän jo lakikin velvoittaa ja tässä maassa kuitenkin lakeja vielä noudatetaan mitä tulee kuntien taloudelliseen asemaan niissäkin on eroja sen me tiedämme mutta olen kuitenkin ihmetellyt sitä että kun näiden kuntien taloudellista asemaa yritetään parantaa kaikin käytettävissä olevin keinoin erilaisia hankkeita viemällä eteenpäin niin ainakin oppositio on kunnostautunut vastustamaan kaikkea jos kaikelle sanoo ei niin todennäköisesti päässä on umpikuja josta ei enää ulos pääse sitä minä olen syvästi ihmetellyt ja sitä että kun isä ja äiti lasta kasvattavat uskallan sanoa ihan kokemuksesta itsekin pienenä lapsena joskus ollut ja kotona ollut isä ja en minä sitä huonona pitänyt ja olen seurannut pienen tyttärentyttäreni kehitystä siinä ympäristössä missä hän kasvaa ja olen ihan satavarma että isä ja äiti ovat sen pienen parhaita kasvattajia ihan varmasti jos joku muuta väittää olen valmis keskustelemaan tästä vaikka ykn päämajassa milloin vain olen valmis siihen väittelyyn milloin vain tällainen keskustelu että yhteiskunta on tästä hommasta vastuussa silloin kun ihmiselle viranomainen on lähin omainen silloin ovat asiat todella

käykää tutustumassa tuossa on näitä kasvatettavia joilta puuttuu isä ja äiti ei varmasti viranomainen kasvata sitten yöksi jonnekin säilöön ja vähän aikaisemmat putkaan selviämään sekö se on tämän suomalaisen yhteiskunnan tavoite meillä asiat ovat tässä maassa kuitenkin aika hyvin voin sanoa että keskimäärin ihan erittäin hyvin muihin muihin maailman maihin verrattuna se on totta että maailmassa on hätää kärsiviä lapsia valtava määrä mutta sille me emme tässä talossa ikävä kyllä mahda kuin hyvin vähän jotakin auttaa

jos kuvitellaan että me saamme lakeja säätämällä yhteiskunnan vastuuseen lastenhoidosta ja kasvatuksesta niin se on kyllä väärä tie se tukee hyvin sitä lapsen elämää ja varhaista elämää mutta se minua sattuu sydämeen että isän ja äidin osuutta tässä on ikään kuin vähätelty että sitä ei tunnuta enää tunnustettavankaan ollenkaan tästä olen hyvin pahoillani

arvoisa puhemies ehkä se iso ongelma josta minä toivoisin että tässä salissa pystyttäisiin myös keskustelemaan on se että että suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen euroopan heikoimmin ja me tiedämme tutkimustuloksista että laadukas varhaiskasvatus parantaa lasten oppimismahdollisuuksia ja vähentää lapsen syrjäytymisriskiä tämä ei ole asia mikä on mielipidekysymys tätä on tutkittu todella todella paljon me olemme siinä tilanteessa jossa suomalaisten suomalaisten lasten oppimistulokset heikentyvät ja lasten oppimiserot kasvavat eli kyllä meidän pitää silloin vastuullisina päättäjinä miettiä mitkä ovat ne keinot joilla me pystymme tasoittamaan niitä esteitä joita eri lasten

erityisesti tästä syystä oli kyllä ilo kuulla että että myös kokoomus on tullut vihreitten esityksen taakse siinä että esikoulu pitäisi kaksivuotistaa arvoisa puhemies on kyllä aika surullista ja vetää hiljaiseksi kun kuuntelee sitä keskustelua mitä täällä käydään se vastakkainasettelu jota täällä luodaan rakastavan kodin ja rakastavien vanhempien ja sitten ammattilaisten antaman pedagogisen ja tavoitteellisen varhaiskasvatuksen välillä on aivan turha ne ovat kaksi täysin eri asiaa aivan samalla tavalla kuin kouluissa annettava opetus ja kodin antama antama rakkaus ovat kaksi täysin eri asiaa emme me ajattele että toisensa poissulkevia vaan ne molemmat ovat asioita jotka ovat lapsen edun mukaisia ja rakentavat lapsen hyvinvointia ja nehän ovat asioita joita meidän pitäisi täällä tukea minä olen samaa mieltä siitä että tämä laki on paljon odotettu ja äärimmäisen tärkeä siinä on paljon kannatettavia asioita kuten varhaiskasvatuksen laadun korostaminen kuten kuten lapsen edun korostaminen ja ehkä sen takia juuri pettymys oli niin suuri kun niitä asioita ei korjattu joista oikeastaan kaikki asiantuntijat tuntuivat olevan samaa mieltä tasa arvoinen päivähoito oikeus pienempien ryhmäkokojen palauttaminen ovat nimenomaan lapsen tässä kokoomuksen ryhmästä aikaisemmin vihjattiin että tämä on jotenkin vihreitten keksimä asia ei tämä ole vihreitten keksimä asia vaan asiantuntijat ovat olleet tästä lähes yksimielisiä ja meidän pitäisi näitä asioita tehdä nimenomaan asiantuntijoiden näkemysten pohjalta nämä olivat myös niitä asioita kuten täällä valiokunnan jäsenet ovat todenneet jotka tuotiin toistuvasti valiokuntien kuulemisissa esille perustukset perustukset on laitettava kuntoon ennen kuin taloa lähdetään rakentamaan ja sen takia arvoisa puhemies teen seuraavan lausumaesityksen eduskunta edellyttää että valtioneuvoston asetuksella palautetaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus ja ryhmäkoot vuoden kaksituhattaneljätoista

arvoisa rouva puhemies heti alkuun kannatan edustaja karin tekemää lausumaesitystä vihreät ovat kantaneet huolta lastenhoitajien jatkokoulutusmahdollisuuksista ja kolmiportaisen tuen resursseista tämä lakiesitys on edelleen sinänsä kannatettava mutta me vaiheistaisimme asiat hieman toisin ja myös palauttaisimme oikeuden kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen kaikille lapsille ja ryhmäkoot sekä henkilöstömitoituksen hallituskautta edeltävälle tasolle on huolestuttavaa että kaikkein tehokkaimmat keinot taata laadukas varhaiskasvatus jokaiselle lapselle eli kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistaminen ryhmäkokojen pienentäminen ja henkilöstömitoituksen vahvistaminen eivät ole olleet hallituksen työlistalla laadukkaalla ja kohtuullisesti mitoitetulla mitoitetulla varhaiskasvatuksella on kuitenkin tärkeä merkitys lasten yhdenvertaisten mahdollisuuksien sekä muun muassa syrjinnän ehkäisyn näkökulmasta laatu jota tähän lakiesitykseen on monin eri tavoin kirjattu ei valitettavasti täysimääräisesti voi toteutua ennen kuin perusasiat ja tuo kohtuullinen mitoitus riittävä henkilöstö lapsiryhmien kokoon nähden ja lasten tasapuolinen kohtelu täysimääräisesti arvoisa puhemies olen täysin samaa mieltä kuin edeltävä puhuja siitä että se huolehtiiko ja rakastaako ei mitenkään ole ristiriidassa sen kanssa että lapsi saa varhaiskasvatusta myös päiväkodissa silloin kun perhe katsoo sen olevan tarpeen

olen itse puolisoni kanssa kaikki lapseni hoitanut kotona niin pitkään kuin se on talouden ja työnhoidon kannalta ollut mahdollista ja sen jälkeen toistaiseksi yhtä lukuun ottamatta kaikki lapseni ovat saaneet myös varhaiskasvatusta päivähoidossa ja tämä yhdistelmä on mielestäni ollut erinomainen tässä laissa ei esitetä vaatimusta siitä että jokaisen vanhemman olisi vietävä lapsi päivähoitoon mahdollisimman varhain olen ihmetellyt niitä puheenvuoroja joissa näin on epäilty tapahtuvan arvoisa puhemies päiväkotihenkilöstön huoli työpaikoistaan on ymmärrettävää varsinkin tässä tilanteessa jossa hallitus on pistänyt käytäntöön merkittävät leikkaukset heidän työpaikoillaan erityisesti lastenhoitajien huoli mahdollisuudesta jatkokouluttautua on keskeinen kysymys siirtymäajan päättyessä meillä on potentiaalisesti tuhansia hoitajia joilla on uhka tulla irtisanotuksi työstään esityksen osalta hoitajien ammattitaidon tulevaisuus ja mahdollisuudet jatkokoulutukseen tulisi kirjata konkreettisemmin jotta myös lastenhoitajat voisivat varmistua omasta tulevaisuudestaan varhaiskasvatuksen ammattilaisina lapsen edun huomioon ottaminen tässä lakiesityksessä nostetaan omaksi pykäläkseen jolloin sen on ajateltu korostavan lapsen etua varhaiskasvatuksen järjestämisessä ja päätöksenteossa tämä on erittäin tärkeää pykäliin muun muassa kirjataan että lasta tulee suojella kiusaamiselta väkivallalta ja muulta häirinnältä lakia tarkennetaan siltä osin että jatkossa lapsi saisi yhtäläisesti osallistua myös ruokailuun muiden lasten kanssa riippumatta siitä millaista varhaiskasvatusaikaa lapsi käyttää onko hän kokopäiväinen vai osa aikainen

kolmiportaisen mallin kaltainen tai sitä vastaava erityisen tuen malli sovellettuna varhaiskasvatusympäristöön uusi varhaiskasvatuslaki painottaa ansiokkaasti lapsen etua ja jokaisen lapsen oikeutta yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen on kuitenkin tärkeä huomioida että tälläkin hetkellä meillä on lapsia joiden kohdalla tuo yhdenvertaisuus ei toteudu ja erityisesti tämä koskee eri vähemmistöihin kuuluvia lapsia on kuitenkin aiheellisesti kiitettävä hallitusta siitä että muotoilua kielivähemmistöistä on tarkennettu siten että äidinkielenään jotain saamen kieltä puhuvien lasten puhuvien lasten varhaiskasvatuksen toteuttaminen lapsen omalla äidinkielellä on nyt selvemmin laissa todettu lapsen näkökulmasta on tärkeää että tämä lakiesitys vie asioita monin tavoin parempaan suuntaan tehtävää kuitenkin jää paljon ellei korjauksia tehdä niihin kohtiin joita korjattaviksi on esitetty

arvoisa rouva puhemies

haluan kiittää hallitusta tässä

kiusaamiseen puuttumisesta vaikka kritisoinkin sitä että ryhmäkoot ovat edelleen isot ja on aika hankalaa puuttua kiusaamiseen jos ei ole resursseja mutta se että se tulee nyt lakiin mukaan antaa jokaiselle perhepäivähoidosta vastaavalle kunnalliselle perhepäivähoidon johtajalle kuitenkin semmoisen pienen lykkäävän ja kuntapäättäjille sellaisen selkänojan että he voivat kunnallispäättäjinä vaatia perhepäivähuoltonsa osalta sitä että meidän päiväkodeissa kiusaamiseen puututaan tämä on hyvä avaus ja siitä kyllä on annettava täysi kiitos että se tulee nyt tekstiin mukaan mutta se että me jätämme resurssit tälle tasolle mihinkä ne on leikattu on kyllä enemmän kuin synti se vie lapsilta sen oikeuden näihin kaikkiin hyviin tarkoituksiin mitä on pitää ymmärtää että köyhyys periytyy samalla tavoin kuin työstatus sosiaalinen asema eikä saisi olla siihen että lapsi jää vaille varhaiskasvatusta minä olen painottanut täällä omissa puheenvuoroissani kuinka tärkeätä on jos eivät vanhempien omat pedagogiset valmiudet osaa arvioida asiaa vaikka he kuinka rakastaisivat lastaan nähdä oppimisongelmia minä en oikeastaan tiedä mitään muuta parempaa keinoa kuin sen että meitä joilla on oppimisvaikeuksia autettaisiin jo ennen peruskouluun siirtymistä jotta meille annettaisiin sellaista tukea joka mahdollistaisi meille paremmat mahdollisuudet edetä opiskelu uralla meitä kädellisiä oppijoita on tässä maassa runsas joukko ja me olemme keskustelua siitä kuinka se poikien syrjäytymisen määrä on suurempi kuin kellään muulla kysymys on siitä että villit ja pikkuisen opetukseen miedosti suhtautuvat oppilaat olisivat tarvinneet jo jotakin apua aikaisemmassa vaiheessa mutta arvoisa rouva puhemies edustaja hoskonen no käytäkään ruutia kun hän ei ole enää salissa se mitenkä meillä raportoidaan että menee näiltä ihmisiltä aikaa siihen työajasta on meidän säädöstemme tekemä pakko meidän pitää jokaisesta toimenpiteestä joka liittyy lapseen raportoida se on lapsen oikeuden takia tehty vaatimus jotta voimme todeta että jokainen joka toimii lapsen kanssa on velvollinen ilmoittamaan mitä toimenpiteitä hänen lapselleen tehdään erityisen tarkkaan säädeltyä tämä on justiin huostaan otettujen lasten osalta

missä on huostaan erittäin tarkkaan rajattu että sitä raportointia pitää olla se on oikeusturvan kannalta niiden huostaan otettujen lapsien ja heidän vanhempiensa osalta lakiin säädettyä ja siitä me emme pääse karkuun

arvoisa puhemies täällä salissa sanotaan että eihän sinne päiväkotiin tietenkään tarvitse viedä viedä lasta mutta sitten samaan aikaan sanotaan että eihän nyt kuitenkaan kaikilla vanhemmilla ole pedagogista pätevyyttä tai tai muuten muuten kykyä tähän ja sitten on vielä niitä lapsia jotka tarvitsevat erityistä tukea eikä vanhemmat sitä aina tunnista no se on tietenkin ihan totta että vaikka olisit fysiikasta väitellyt tohtoriksi niin et välttämättä tunnista oman lapsesi erityistarpeita ja sen takia meillä on loistava neuvolajärjestelmä jossa nämä pitää saada kiinni niin että me voimme jokaista pientä lasta tukea oikealla tavalla jokainen lapsi on yksilö sen takia heitä pitää käsitellä yksilöinä ja samaan aikaan kun sanotaan että kyllä me arvostamme myös kotihoitoa niin sitten vedotaan siihen että mutta asiantuntijoiden mielestä päiväkotiin kuitenkin pitäisi viedä kun siellä on ammattilaiset ohjaamassa lapsia ja tulokset ovat niin paljon parempia eli tällä tavalla luodaan painetta niille kotiäideille jotka ovat tehneet tämän valinnan niin samaan aikaan keskustellaan siitä että kuitenkin asiantuntijoiden mielestä pitäisi viedä lapset päivähoitoon tällä tavalla voitaisiin paremmin taata heille tulevaisuus ja tämähän ei alkuunkaan pidä paikkaansa se ei pidä ollenkaan paikkaansa koska jokainen lapsi ja perhe on yksilö ja tälläkin hetkellä jokaisella vanhemmalla on oikeus viedä lapsi päivähoitoon kaksikymmentä tuntia viikossa se on täysin riittävä aika tarjota pedagogista varhaiskasvatusta ja selvittää lapsen yksilölliset tarpeet ja tukea häntä yksilöllisesti ja ja tehdä myös ehdotuksia siitä että tämä lapsi nimenomaisesti tarvitsisi vielä enemmän tukea ja silloin sitä järjestetään minä uskon klassiseen liberaaliuteen jossa kodit päättävät vanhemmat ja sitten yhteiskunta tarjoaa niitä palveluita yksilöllisesti jokaisen lapsen omista lähtökohdista käsin eli päivähoito ei ole lapsen oikeus se on oikeus ainoastaan silloin jos vanhempi päättää viedä lapsen päivähoitoon sen jälkeen alkaa lapsen oikeus lapsella on oikeus saada päivähoidossa hyvää pedagogista varhaiskasvatusta sen jälkeen kun vanhemmat ovat päättäneet viedä lapsen päivähoitoon siellä pitää olla riittävästi aikuisia siellä pitää voida estää kiusaamistapaukset siellä pitää voida tukea jokaista lasta yksilöllisesti ryhmäkoot ovat tässä avainasemassa mutta niitä ei haluttu pienentää ei minunkaan lapseni voi saada yhtä paljon syliä jos siellä on enemmän lapsia jokaisella aikuisella per yksi lapsi on tietty määrä aikaa hoitaa sitä yhtä lasta tämän tietää jokainen joka on ollut päiväkodissa töissä minäkin olen ollut päiväkodissa töissä opiskeluaikana ja minua ihan harmitti siellä pihalla oli hyvin paljon pieniä pieniä lapsia ja ja kolme halusi yhtä aikaa syliin ja yritin heitä tietysti pitää parhaalla mahdollisella tavalla ei ihme että päiväkodin henkilökunta valittaa siitä että he he haluaisivat toimia vielä paremmin lapsen edun mukaan mutta kun se tarkoittaa niitä resursseja mutta mihin me nyt näitä resursseja käytämme me käytämme näitä resursseja eli rahaa siihen että me vaadimme että jokaisessa päiväkotiryhmässä pitää olla lastentarhanopettaja sosionomi ja tämä maksaa todella paljon koska meidän pitää kouluttaa lisää lastentarhanopettajia maksaa todella paljon lisäksi meillä varsinkin päiväkodeilla on tällä hetkellä huutava pula pätevistä päiväkodin opettajista millä tavalla me motivoimme päiväkodin opettajia sillä tavalla että me lisäämme sinne sekä lastentarhanopettajan että sosionomin kun me voisimme käyttää tämän saman rahan ryhmäkokojen pienentämiseen ja tukea sitä yhdessä että päiväkodin opettajien palkkoja nostettaisiin ja tällä tavalla osoitettaisiin heille

epäpätevä henkilökunta ongelma meillä on se että siellä ei ole riittävästi aikaa lapsille ongelma meillä on se että meillä ei ole riittävästi päteviä lastentarhanopettajia saatavilla ongelma on pula joten perussuomalaiset ehdottavat että me käytämme nämä resurssit ja priorisoimme paremmin niin että ryhmäkokoja pienennetään ja mieluummin niin että päivähoidon henkilökunnan palkkoja nostetaan heidän ansaitsemalleen tasolle ja me haluamme myös pitää sen että missään nimessä emme saa luoda sellaista painetta että jokaisen tulee viedä lapsi päiväkotiin koska

arvoisa puhemies käytän vielä toisen puheenvuoron kommentoidakseni lyhyesti kolmea seikkaa tässä tässä esityksessä ensinnäkin täällä on hallituspuolueiden toimesta ja jonkun verran myös oppositiosta painotettu tämän lain arvokkuutta ja esimerkiksi sitä kuinka lapsen edun ensisijaisuus nyt kirjataan toisaalta on listattu epäkohtia jotka ovat likimain kaikki aika perustavanlaatuisia ikään kuin yhteiskunnan yhdenvertaisuusmielessä kuten myöskin tutkimusperusteisesti minusta on tärkeää huomata että tämä laki nyt kyllä määrittelee ikään kuin prioriteetit suomalaiselle varhaiskasvatukselle ikään kuin sen mihin me panostamme tämän lain tultua voimaan me emme nyt siis panosta subjektiiviseen kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen me emme panosta ryhmäkokokysymyksiin me emme panosta erityistuen tarpeeseen me panostamme muihin seikkoihin ja se on sitten kysymys prioriteeteista

näimme että muutoksia itse esitykseen ei ole tulossa näin ollen tässä maassa jatkuu tämä tavallaan ristiriitainen varhaiskasvatuspolitiikka jossa tehdään heikennyksiä sitten tehdään kokeiluja ja uudistuksiksi kutsutaan myös sellaisia toimia jotka eivät ensin korjaa heikennyksiä toiseksi on hyvä todeta että samalla kun meillä on tosiaan ristiriitaisuutta täällä valtakunnan tason sääntelyssä ollut merkittävässäkin määrin viime vuosina niin onneksi kunnat ovat johdonmukaisempia täällä on kehuttu vantaata joka käsittääkseni on myöskin korjaamassa vanhaa virhettään subjektiivisen rajaamisessa mikä on hyvä sitten on ollut kaupunkeja kuten helsinki joissa alun perinkään mitään näitä heikennyksiä ei ole tehty ei subjektiivisen rajaukseen eikä ryhmäkokoihin ja nyt vantaan hyvän esimerkin voimalla ruvetaan keskustelemaan myös palkkauksesta mutta yhteiskunnan kannalta tämä on kestämätön poliittinen tilanne että meillä kunnat ovat johdonmukaisempia kuin valtio sääntelyssä ja se lähettää erikoisen viestin meidän varhaiskasvatuksemme kehittämisestä maana joka toistan voitti starting well indeksin viidenkymmenen maan vertailun vain muutama vuosi sitten tähän toivoisin että kaikki oppositiosta hallitukseen paneutuisivat ja syventyisivät kun me jatkossa näitä päätöksiä teemme ja edelleen varhaiskasvatusta viemme eteenpäin sitten kolmantena kuten edustaja multala aivan oikein totesi kaikki tutkimus kertoo sitä että koulutus todella lisää laatua mutta semmoista syvempää ymmärrystä siitä minkälainen koulutus miten kohdennettuna ja niin edelleen tietysti on vähemmän näin ollen kun me jatkossa lähdemme katsomaan jopa kaksikymmentä viiva kolmekymmentä luvulle niin kuin tässä laissa on ajateltu niin toivon että ajattelu ei olisi niin hierarkkista kuin tässä lakiesityksessä olisi ja toisaalta perusteluiltaan kovin ohutta on aika erikoista tässä työn murroksen ajassa että me oikeastaan edes käsittelemme sentyyppistä esitystä mikä tässä laissa oli niin ohuesti perusteltuna tänne tuotu

arvoisa puhemies muutama huomio tämänpäiväisestä keskustelusta ensinnäkin totean että laki on hyvä parannus nykyiseen ja niin kuin valiokunta kirjoitti kehittämistäkin on edessä eli perusopetuksen kaltaiseen kolmiportaiseen tukeen siirtyminen ja sen lainsäädännön laatiminen ovat yksi vaihe eli on hyvä määritellä psykologin kuraattorin ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan pienen lapsen kasvatuksessa ja opetuksessa kritiikkiä on kohdistettu henkilöstörakenteeseen mutta mielestäni tämä esitys antaa kaikille päiväkodin ammattiryhmille oikeuden omaan ammattinimikkeeseen ja koulutukseen minkä minkä pitääkin näkyä sitten siellä päiväkodin arjessa tämä selkiyttää nykyistä tilannetta nimittäin tuolla valiokunnassa saimme kuulla että nykyisellään on kuntia joissa ei ole yhtään yliopistokoulutettua lastentarhanopettajaa eli on hyvä että tämä henkilöstörakenne hiljalleen pitkän siirtymäajan kuluessa saadaan sitten korjattua niin että voin ajatella että viiden viiva kymmenen vuoden kuluessa on jo jotain parannusta saatu aikaiseksi monta kertaa puheissa on viitattu varhaiskasvatuksen laatuun ja ja milloin varhaiskasvatus on vaikuttavaa mielestäni laadukasta varhaiskasvatusta on silloin kun lapsen mielenkiinto huomioidaan ja oppimisympäristöt rakennetaan niin että lapsen ikä ja kehitystaso osataan ottaa huomioon siihen liittyy myöskin välittävä huolenpito syliä on täällä kaivattu monta kertaa ja varhaiskasvatukseen kuuluu olennaisena osana että oppiminen tapahtuu leikin kautta edustaja heinonen kaipaili perusopetukseen ryhmäkokoja ja tällainen varttuneempi opettaja muistaa sen että ryhmäkoothan olivat aikaisemmin määriteltyjä asetuksella määriteltiin muistaakseni yhdeksänkymmentä luvun loppupuolella tuli uusi laki ja luovuttiin näistä ryhmäkokorajoista suurin ryhmäkoko oli kolmekymmentäkaksi oppilasta ja sitten erikseen oli määriteltynä ykkös ja kakkosluokille pienempi oppilasmäärä mutta mitä tapahtui sen jälkeen kun nämä ryhmärajat poistettiin ryhmäkoot pienenivät ainakin meillä omassa kunnassani ne pienenivät huomattavasti enää ei pyrittykään siihen maksimiryhmäkokoon vaan oltiin tarkoituksenmukaisia edustaja multalan ajatukseen ja toiveeseen näistä ryhmäkoista on helppo yhtyä kun kuntien talous on kunnossa ja kuntien päättäjillä on riittävästi tietoa ymmärrystä ja rohkeutta tehdä niitä päätöksiä lasten parhaaksi mielestäni ryhmäkoiden tulisi olla tarkoituksenmukaisia niin että varhaiskasvatuksen tavoitteet saadaan

arvoisa puhemies on oikeastaan aika ilahduttavaa huomata huomata se että varhaiskasvatus puhuttaa paljon aina eduskunnassa niin niin aiemmin tällä kaudella kun lakeja on tehty kuin nytkin se se kertoo siitä että varhaiskasvatus on merkittävä ja ja me olemme tosi kiinnostuneita siitä ja me haluamme että tässä maassa taataan laadukas hyvä varhaiskasvatus tälläkin lailla nyt yritetään puuttua siihen että laatua parannetaan mutta täytyy kyllä yhtyä siihen samaan huoleen mikä täällä on monessa puheenvuorossa tullut esille että kun resurssit ovat riittämättömät niin ensisijaisen korjauskohteen pitäisi olla siinä että taataan riittävät resurssit jotta on riittävän pienet ryhmäkoot ja jotta jokaisella lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ja ja kun kun nämä tämä hallitus alkukaudestaan vei pois niin vaikka kyllä sinänsä on ihan hyviä tavoitteita koulutuksen laadun parantamisesta moniammatillisuuden varmistamisesta ja muusta niin niin kuitenkin se pohja on nyt heikko näitten aikaisempien heikennysten vuoksi ja siinä mielessä tällä lailla ei kyllä saavuteta sitä laatua mitä varhaiskasvatuksessa tarvittaisiin

nämä me hävisimme monissa kunnissa on onnistuttu säilyttämään nämä ja se on erittäin hyvä asia mutta ongelma tulee siitä että nyt meidän lapset tässä maassa ovat epätasa arvoisessa asemassa asuinpaikka ja vanhempien tausta vaikuttavat siihen saavatko he

onko siellä riittävästi henkilökuntaa edustaja ulla parviainen totesi että että se ryhmäkoon rajaaminen voi aiheuttaa myös tilanteita joissa siitä tulee tavallaan se maksimi kun se voisi olla jotain vähempikin mutta kun me katsomme tällä hetkellä meidän kuntakenttää niin kyllähän me tiedämme että se ei kyllä sitä rajaa vaan päinvastoin jos meillä olisi siellä määritetty se ryhmäkoko laissa me takaisimme sen että ne ryhmäkoot olisivat pienempiä kuin ne tällä hetkellä keskimäärin ovat eli se ihannetilanne että kuntien resurssit olisivat niin riittävät ja päättäjien ymmärrys kunnissa olisi niin suurta että ne menisivät alle alle sen mikä on on maksimiksi määritelty valitettavasti ei ole tätä päivää ja sen takia se se raja tarvitsisi asetuksessa määrittää

arvoisa rouva puhemies

yhdenvertaiseen kohteluun henkilöstömitoituksen riittämättömyyteen ja ylisuuriin ryhmäkokoihin sekä ylipäätään varhaiskasvatuksen laatuun sekä henkilöstön tasa arvoiseen kohteluun työhyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttaa siltä että näin perinteistä linjajakoa käyttäen oikeiston ja vasemmiston näkemyserot lasten oikeuksista yhdenvertaisesta kohtelusta ja ennen kaikkea lasten edusta ovat jo lähtökohtaisesti ja perustavanlaatuisesti hyvin erilaisia keskustelussa subjektiivisesta oikeudesta väitetään toistuvasti että tämä estäisi lasten oikeuden omiin vanhempiinsa taustalta suorastaan paistaa näkemys etteivät vanhemmat lähtökohtaisesti haluaisi viettää aikaa lastensa kanssa pyrin systemaattisesti välttämään provosoitumista mutta tällaisten asenteiden ja väitteiden esilletuominen on mielestäni suorastaan pöyristyttävää tästä on aistittavissa samankaltaista asennoitumista kuin puhuttaessa työttömistä joiden nähdään perimmiltään olevan työttömänä omaa laiskuuttaan lasten subjektiivinen oikeus nimenomaan varhaiskasvatukseen ei ole vielä tähän mennessä tarkoittanut sitä että lasta olisi ikinä tultu väkisin riistämään kotoa päivähoitoon oikeutta varhaiskasvatukseen ei tule sekoittaa esiopetusvelvollisuuteen väittely siitä kuuluuko ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta yhteiskunnalle vanhemmille on täysin epärelevanttia sillä kukaan ei missään vaiheessa ole edes vihjannut että vanhempien vastuu tulisi kyseenalaistaa loppuviimein ylisuuret ryhmäkoot ovat suurin yksittäinen ongelma sillä se heijastuu moniin muihin lukuisissa puheenvuoroissa esille tuotuihin epäkohtiin itse asiassa se on tässä salissa useimmiten toistettu ongelma yli puoluerajojen siihen ovat puuttuneet niin opposition kuin hallituksenkin edustajat mitä tulee lasten oikeuteen yksilölliseen hoitoon ja huolenpitoon tai kiusaamisen estämiseen niin olen henkilökohtaisesti todella pahoillani siitä ettei lakiesityksessä ole juuri tähän epäkohtaan puututtu lopuksi rohkenen sanoa etten näin uutena edustajana lainkaan ole vakuuttunut siitä että tämä ikuinen molemminpuolinen syyttely siitä mitä kukin hallitus tai ministeriö on aikaisempina menneinä vuosina tehnyt saanut aikaan tai jättänyt tekemättä olisi asia joka tässä tilanteessa vie yhteisten asioiden hoitamista missään määrin eteenpäin kohdistaisin sen sijaan huomion siihen että meillä olisi tässä ja nyt ollut mahdollisuus yhdessä puuttua yhteisesti tunnustettuihin epäkohtiin vaikka lakiesityksessä tuodaan esille monia myönteisiä uudistuksia ja uusia avauksia lakiesitys on monelta osin kuitenkin keskeneräinen eikä vähiten sen takia ettei siinä korjata niitä perimmäisiä ongelmia ja epäkohtia joiden tulisi olla kunnossa jotta meillä ylipäätään olisi edellytykset näiden uusien avausten toimeenpanemiseen

kuunnellut näitä keskusteluja pari päivää ja alkoi tuntua siltä että olen jo liian vanha kun rupesin muistelemaan minkälaista kasvatusta olen antanut itse yksinhuoltajana kyllä saan olla tyytyväinen että silloin äitini ja laaja tukiverkkoni hoiti lasta ihan kouluikään saakka tietysti oli näitä erilaisia kerhoja joihinka sitten kuljetettiin lasta siitä olen myös kiitollinen että miniä aikanansa teki päätöksen että pienipalkkaisena kunnan työntekijänä hän oli kahden lapsen kanssa siitä ajattelin kertoa että tämä johti siihen että tänäkään päivänä vaikka lapset ovat yli kaksikymmentä vuotiaita heillä ei ole mitään salaisuutta vaan he aina yhteisesti miettivät kuinka tehdään ja jos on vaikeuksia tai ilon hetkiä niin niistä keskustellaan sitten vanhempien kanssa mutta en halua syyllistää koska tämän päivän työelämä lähtee siitä että monta kertaa lapset on vietävä päivähoitoon ei ole mahdollista jäädä jommankumman kotosalle jos sitten ajatellaan että laissa on sanottu että lapsenkin mielipide otetaan huomioon niin monta kertaa kyllä lapsi sanoo että pitääkö hänen mennä päivähoitoon että kuinka nämä lapsen oikeudet siinä mielessä sitten korostuvat mutta en halua tosiaan syytellä vaan on on tärkeätä että lapsella on turvallinen paikka on se sitten kotosalla mitä minä kannatan kotihoidon tuki on erittäin hyvä ja sitä pitäisi kehittää niille vanhemmille jotka haluavat hoitaa lapsia tai on paikka

päiväkodissa jonka pitää olla turvallinen ja tuttu ja levollinen ja rauhallinen eilen illalla katsottiin televisiota ja siinähän oli näitä pedofiilitapauksia joten kyllä lähtisin siitä että niiden jotka työskentelevät lapsien parissa taustat olisi tutkittava aika tarkkaan ettei tämmöisiä tapahtuisi nämä ovat aina näitä yksilökohtaisia no mitä se on se hyvä varhaiskasvatustouhu toiset antavat sitä kotona ja toiset taas niin kuin sanoin käynyt tutustumassa meidän oman kunnan päiväkotiin siinä mielessä se on hyvä päiväkoti että lapset voivat siellä viipyä viipyä yön jos vain tarvitsee painotan sitä asiaa että lapsi on hyvin pieni ja kun hän menee päiväkotiin ja on siellä ehkä saakka niin ei ole terveellistä että sitä oppimista tuputetaan jatkuvasti

lapsia kotona katselleet että kyllä ne siinä monta kertaa kieppuvat toisten jaloissa että ei sitä oppimista tarvitse olla vaan tärkeätä on että lapsia opetetaan siihen yhteisöllisyyteen ja että lapsia kohdellaan niin että kaikki ovat tasavertaisia ja opetellaan nämä säännökset ruokatottumukset ja kaikki tällaiset yhteisesti

hiukan jatkamaan

arvoisa puhemies opetellaan näitä arjen askareita ei mitään suurta tosiaan pitäisi olla sitten aikaa tiedetään että jokainen lapsi on erilainen ja lapsen jokainen päivä on erilainen joskus voi olla semmoisia huonoja hetkiä jolloin otetaan sitä lasta tarpeeksi syliin ja annetaan se turvallisuuden tunne se on kaikista tärkeintä pienelle lapselle ainakin näin olen kokenut tuossa ympäristössä missä olen lapsia seurannut jos tiedetään mikä on päiväkodin rytmi se yleensä alkaa seitsemältä ja päättyy viiden kuuden aikaan illalla ja siinä on pukemista riisumista syöttämistä potalla käymistä nukkumista

tekevät sitä työtä mutta tekevätkö sitten kaikki nämä päiväkodin ohjaajat johtajat sitä samaa työtä tiedän sen että se on sitä rutiinia ja sitten siihen oppimiseen varsinaiseen opettamiseen ei kovin paljon aikaa jää ollaan aamupäivällä tunti ja sitten taas ehkä tunti sisällä ja silloin on sitä oppimista tuntuu siltä että tähän oppimiseen on nyt kiinnitetty liiallista huomiota vaikka tärkein lähtökohta on se että lapsella on turvallisuus ja ne henkilöt ovat sellaisia joihinka lapsi voi luottaa niin hyvinä kuin huonoinakin

arvoisa rouva puhemies keskeisimpänä puutteena minusta tässä laissa on se että siinä ei korjata niitä merkittäviä merkittäviä heikennyksiä mitä varhaiskasvatukseen on tehty tällä vaalikaudella eli subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamista ja ja ryhmäkokojen kasvattamista

lasten yksilölliseen huomioimiseen ovat vähentyneet ja työntekijät kuvasivat myös levottomuuden melun tilojen ahtauden ja vaaratilanteiden lisääntyneen päiväkodeissa vanhemmat kritisoivat muutosten heikentäneen lasten ja perheiden tasavertaisuutta ja lasten vertaissuhteiden pysyvyyttä monia päiväkoteja vaivaa myös henkilöstön vaihtuvuus välillä tuntuu että heiluriovet käyvät molempiin suuntiin kun pysyviä sijaisia ei saada ja tämä luonnollisesti stressaa myös lapsia kun ei ole se oma tuttu hoitaja siellä vastassa lasten ja aikuisten suhdeluvun tulee mahdollistaa laadukas varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen laadun tulee olla tasalaatuista kunnasta ja varhaiskasvatuspaikasta riippumatta

arvoisa puhemies katson taaksepäin ja näen että edustaja riitta mäkinen on vielä paikalla hän käytti hetki sitten ensimmäisen puheenvuoronsa tässä suomen parlamentissa ja kiitän se oli erinomainen suorastaan koskettava puhemies olen ollut paikalla nyt koko tämän tärkeän keskustelun ajan ja en kyllä yhtään liioittele jos sanon että tämä sosiaalidemokraattien

tämä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden takaaminen niin että lapset ovat yhdenvertaisessa asemassa on noussut yli puoluerajojen vahvasti esille me olisimme halunneet että se korjataan tässä ja nyt sama koskee tätä päiväkotien ryhmäkokojen pienentämistä koska hallituksen esitys on siltä osin nyt hyvin ristiriitainen että niin tärkeää kuin tämän pedagogiikan tason nostaminen onkin niin se jää hyvin ontuvaksi jos ryhmäkokoja ei pienennetä sitten tässä henkilöstön koulutustason hallituksen esityksessä on on sinällään ihan oikea suunta olen vähän eri mieltä edustaja mäkipään kanssa siltä

sen tällä tavalla tämän hallituksen aikaväli nyt näissä henkilöstömuutoksissa on poikkeuksellisen pitkä se ulottuu vuoteen kaksituhattakolmekymmentä kuka meistä oikeasti tietää mikä on se työntekijöitten tarve koulutuksen taso ja moniammatillisuus on varmaan edelleen se kaikkein tärkein voimavara mikä korostaa sitä että niin lastenhoitajien kuin sosionomien ja lastentarhanopettajien kaikkien pedagogista tasoa pitää nostaa tämä

se lasten kasvatus kehittäminen ja opastaminen

arvoisa rouva puhemies lapset ovat jossain kohtaa kyselyiässä nyt edustaja myllykoski on puhumisiässä haluankin ensinnäkin kiittää edustaja gustafssonin esille nostamaa moniammattimaisuutta moniammattimaisuutta ja osaamista koska se on muuttuva koko ajan me vaadimme tänä päivänä jo itseltämme huomattavasti enemmän medialukuominaisuuksia se tulee meillä tänne kokonaisuutena myös varhaiskasvatukseen meidän on pakko ymmärtää se että lapset ovat varhemmin kypsempiä käyttämään meidän tietoteknisiä välineitä ja omaksumaan tiettyjä asioita sitä kautta meillä pitää olla

lasten kanssa pitää olla tietyn verran normaaleja kasvattamiseen liittyviä pedagogisia osaamisia mutta vaikka tämä meni nyt sinne kaksituhattakolmekymmentäeen asti niin pidän sitä hyvänä ettemme tee samanlaista virhettä kuin hallituksessa missä myös vasemmistoliitto oli kun rajasimme erittäin voimakkaasti kuraattorien työosaamista nyt on mahdottoman tärkeää että huolehditaan osaamisen tunnistamisesta ja sosionomeille annettaisiin yliopistokoulutuksessa myös pedagogisia valmiuksia niin että heillä olisi oikeus myös tehdä varhaiskasvatusopetusta jotta tämä moninainen osaaminen lähtisi toteutumaan koska on todella se että en usko että me tulemme koskaan kohtaamaan sitä niin kuin edustaja mäkipää sanoi että meillä on erikseen oppitunteja siellä perhepäivähoidossa vaan varhaiskasvatus on kokonaisuutta se oppiminen tapahtuu siinä arjessa mitä päiväkodeissa tapahtuu ja silloin valmiuksia tähän varhaiskasvatukseen pitää olla jokaisella henkilöstöryhmällä ymmärrän kyllä sen että onhan tämä yliopistotasoinen koulutus jota itsekin olen puoltanut että pitää olla meitä erilaisia oppijoita varten ihmisiä jotka osaavat tunnistaa niitä tarpeita mitä meillä on varmasti kokoomukselle tärkeä asia jos nyt katselen vähän erilaisten ammattiryhmien äänestyskarttoja niin niin sieltä on helppo johtaa miksi niin isoon ääneen tätä asiaa ollaan valmiita eteenpäin viemään tässä on hyviä asioita mutta myös heikkouksia mutta pitkä siirtymäaika antaa mahdollisuuden että tuleva hallitus voi elää rytmissä ja muodostaa oikeita oppimispolkuja jokaiselle varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa olevalle ammattilaiselle niin että se on lasten ja perheiden parhaaksi

arvoisa puhemies nyt hyväksyttävänä oleva varhaiskasvatuslaki on uutena lakina merkityksellinen siinä että se on nimenomaan lapsilähtöinen ja asioita on tarkasteltu lapsen näkökulmasta ja lapsen edun mukaisesti siinä se on se on selvästi uraauurtava se mikä siinä on merkittävää on myöskin kiusaamisen ehkäisy joka saadaan nyt lakitasolle kirjattua että jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen jossa ei kestää kiusaamista se on tärkeää että siihen puututaan jo varhaisessa vaiheessa hallitus on parantanut nykyisellä hallituskaudella taloustilannetta työllisyystilanne on kasvanut kuntien taloustilanne on parantunut ja nämä toivottavasti näkyvät myös siellä kuntien varhaiskasvatukseen osoittamissa resursseissa täälläkin on nostettu esille ryhmäkoot hoitajien määrä jokaisella kunnalla on mahdollisuus niitä resursseja lisätä varhaiskasvatukseen ihan oman oman prioriteettinsa mukaisesti toivottavasti niissäkin kunnissa missä täällä usea meistäkin kansanedustajista istuu varhaiskasvatus näkyy näkyy tärkeänä osana ja sitä myös arvostetaan siellä

arvoisa rouva puhemies edustaja laiholle on kyllä sanottava että valitettavasti hallituksen teot eivät vastaa näitä puheita on hienoa että siellä lain tasolla kyllä puhutaan lapsen edusta mutta näin ei sitten reaalimaailmassa kuitenkaan toteudu ja tapahdu tavoitteena tulee olla siirtyminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen pitkällä pitkällä tähtäimellä meillä suomessa yli neljä vuotiaista vain seitsemänkymmentäviisi prosenttia osallistuu tällä hetkellä varhaiskasvatukseen ja tätä osallistumisastetta olisi hyvä nostaa on selvää että kun lapsi menee pienenä päiväkotiin niin ensin se on sitä perustarpeiden tyydyttämistä syöntiä ja nukkumista ja

myös taidot siellä sitten tämän varhaiskasvatuksen piirissä karttuvat se missä minusta erityisesti tässä lainsäädännössä epäonnistuttiin oli tämä eri henkilöstöryhmien asettaminen vastakkain kaikki työntekijäryhmät ja ammattiryhmät ovat tärkeitä jotka hoitavat ja kasvattavat niitä meidän pieniä silmäteriä siellä

arvoisa puhemies tämän koko keskustelun kuunneltuani vielä ehkä tähän suomalaisen varhaiskasvatuksen olemukseen ja olennaiseen erityisyyteen pari näkökohtaa ettei nyt jotenkin kuviteltaisi että tämä laki toisaalta toisi ne tai oikeastaan se saattaa jopa heikentää niitä ensinnäkin yksi keskeinen piirre suomalaisessa varhaiskasvatuksessa jo pitkän aikaa on ollut se että me yhdistämme kasvatuksen koulutuksen ja hoidon ja sille on syntynyt ihan oma terminsäkin educare jota on tutkittu ja jota on kansainvälisesti vertailtu tästä sekä edustaja mäkipään että edustaja myllykosken puheenvuoroihin viitatenkin meidän ehkä kannattaa olla tietoisia jokaisen me ajattelemme varhaiskasvatuksesta tänäkin päivänä että jokainen tilanne on oppimistilanne emme suinkaan lajittele erilaisia tilanteita kasvatuksen hoidon ja koulutuksen osalta tätä me siis pyrimme myös muualla maailmassa korostamaan mallina josta on hyviä tuloksia saatu sitten toisena ehkä tämä kysymys jonka edustaja laiho nosti vielä lapsen edusta edustaja ojala niemelä aivan oikein totesi että ovat tietysti vähän lain kirjain ja sitten toiminta ristiriidassa tässä kohtaa kun me puhumme ryhmäkoosta tai subjektiivisesta oikeudesta mutta ennen kaikkea lapsen edussa on ehkä hyvä tunnistaa taas se että suomalainen varhaiskasvatus on vuosikymmeniä ollut poikkeava kansainvälisesti vertailtuna juuri siinä että se on hyvin lapsilähtöistä lapsen näkökulmasta ponnistavaa meidän pedagoginen koulutuksemme on sellaista eli toteutuva tilanne meidän varhaiskasvatuksessamme on tämänkaltainen ja sitä me pyrimme tässä syventämään ja parantamaan toivottavasti tulevaisuudessa kunnollisella varhaiskasvatusuudistuksella kiitos

arvoisa rouva puhemies tämän lain ensimmäisessä käsittelyssä kävimme aika kipakan keskustelun tässä salissa ja nyt esitän tässä toisessa käsittelyssä vastalauseen joka pitää sisällään todellakin hylyn tämän vastalauseen ovat valiokuntatyössä allekirjoittaneet sosiaalidemokraatit vasemmistoliitto perussuomalaiset ja vihreät tämän vastalauseen perusteluista seuraavaa esityksen mukaan perustettava yhtiö tuottaisi julkiset palvelut halvemmalla ilman henkilöstövähennyksiä ja investoisi ulkopuolisella rahoituksella lisäksi yhtiö vastaisi uusista kulueristä muun muassa verotuksen ja eläkejärjestelyjen suhteen sekä tuottaisi maltillista voittoa samaa kustannuslupausta ei voida antaa muille käyttäjille lakiesitys ei pysty perustelemaan mikseivät toiminnan tehostamisesta saatavat säästöt ole saavutettavissa virastomuodossa yhtiön liiketoiminnan perusta olisi liikenteen digitalisaatiossa syntyvän tiedon kaupallistamisessa josta ei ole annettu esimerkkejä esitys vain viittaa potentiaaliksi liikenteen kokonaismarkkinoiden kahdenkymmenenkahden miljardin euron liikevaihdon

kaupallisia markkinoita esityksestä ei selviä miten tämä käytännössä onnistuisi yhtiön tuottaessa merkittävissä määrin tietoa jota pyrkii itsekin menestyksekkäästi hyödyntämään markkinoilla esityksen mukaan ehdotetun järjestelyn kerrotaan olevan ainutlaatuinen kokonaisuus jolle ei löydy eurooppalaista verrokkia juuri siksi tällaiselle järjestelylle olisi pystyttävä esittämään vahvat ja konkreettiset perusteet nyt konkretia puuttuu liiketoimintamallista yhtiöittämistä perustellaan kustannusten läpinäkyvyyden parantamisella tästä olemme jyrkästi eri mieltä yhtiömuodossa taloudellisilla yksityiskohdilla on tapana muuttua yrityksen liikesalaisuuksiksi eikä yhtiömuoto parantaisi näin läpinäkyvyyttä valtio omistajan ylintä päätösvaltaa käyttävälle eduskunnalle tämä on merkittävää koska yhtiölle ollaan siirtämässä julkisen vallan tehtäviä ja yritys on liikenneviraston sopimuksen kautta käytännössä budjettirahoitteinen virastomallissa taloudellinen läpinäkyvyys voitaisiin varmasti saavuttaa myös sisäistä kirjanpitoa kehittämällä yhtiömuoto ei todennäköisimmin myöskään onnistu tehostamaan ohjauspalveluiden hallintaa kun virastomuodosta siirrytään sopimuspohjaiseen järjestelmään yhtiön ja liikenneviraston välille solmittava palvelusopimus päinvastoin hidastaa yhteiskunnalle tärkeiden palveluiden ohjaamista uuden yhtiön hallinta ja tukiresurssit yhdistettyinä sopimusmallin liikenneviraston osto ja valvontatehtäviin syövät yhtiöittämisen etuja yhtiöittäminen on näennäinen myös siinä mielessä että yhtiö perustettaisiin liikenne ja viestintäministeriön ohjaamaksi erityistehtäväyhtiöksi on huonoa hallintoa että sektorin lainsäädännön valmistelija ohjaisi samalla sekä yhtiötä että sen ainoaa asiakasta liikennevirastoa yhtiön liiketoiminnan menestys ja toimiminen kaupallisilla markkinoilla vaatisi edes omistajaohjauksen eriyttämistä pidämmekin todennäköisenä että esitetty malli ei voisi pidemmän päälle toimia ja yhtiön omistuspohjaan esitettäisiin melko nopeasti alkuperäisen esityksen vastaisia muutoksia lyhyesti edellä olevan perusteella ehdotamme että viiva kahdestoista lakiehdotus hylätään

arvoisa rouva puhemies edellä esitetyn perusteellisen hyvän ja seikkaperäisen selostuksen pohjalta minkä edustaja taimela teki kannatan vastalauseen mukaista hylkäysesitystä erityisesti sitä mietinnön kappaletta missä yhtiöittämistä perustellaan kustannuksen läpinäkyvyydellä pidän käsittämättömänä en voi oikeastaan ymmärtää sitä että tämmöinen työmies joka tulee tuolta ammattiyhdistysliikkeestä ja joka on ollut osakeyhtiössä töissä voisi kuvitellakaan se olisi mahdollista että siitä tulee läpinäkyvämpää kun mennään yhtiömuotoon en voi olla hämmästelemättä että kuinka hallitus voi tuottaa tällaista tekstiä perusteluihinsa yhtiöillä on liikesalaisuuksia mitä kukaan ei voi koskaan kyseenalaistaa se on osakeyhtiölaissa ei meillä omistusohjaus ole tähänkään asti pystynyt puuttumaan siihen mitä yhtiön sisällä tapahtuu me voimme omistusohjauksella kyllä edellyttää tiettyjä toimenpiteitä mitä yhtiön pitää noudattaa mutta omistusohjauksellakaan emme voi määrittää sitä että kävelisimme omistusohjauksella osakeyhtiölain ylitse oli hienoa kun ilmatieteen

ei lähdetty yhtiöittämään tiedon saatavuus ja kansainvälinen menestyminen perustuivat siihen että se oli avointa dataa tuottava yksikkö niin se palveli kaikkein parhaiten suomalaista yhteiskuntaa ja oli kaupallisesti merkittävä se sai osan rahoituksesta valtiolta mutta suurelta osin rahoitusta tuli myös kansainvälisiltä toimijoilta ja kaupallisilta toimijoilta tässä kohtaa voin vain hämmästellä että kuinka esimerkiksi keskustapuolueen kansanedustajat voivat olla tämän esityksen takana niin yksiniittisesti

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä esitetään liikenneviraston liikenteenohjaus ja hallintapalveluiden muuttamista osakeyhtiöksi ja tämän hallituksen esityksen tavoitteena on että liikenteenohjauksella kerättävä tieto hyödyttäisi aiempaa tehokkaammin koko yhteiskuntaa edustaja taimela esitti opposition vastalauseen tähän hallituksen esitykseen ja tähän liikenne ja viestintävaliokunnan mietintöön haluan itse todeta että liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö on varsin kriittinen ja kun liikenne ja viestintävaliokunnassa käytiin tätä asiaa lävitse niin siellä tuotiin hyvin voimakkaasti varmaan kaikkien

hallituksen esitys saattaa johtaa mutta

on yhtiöitetty ja ne ovat myöskin osoittaneet toimivuutensa haluan todeta että valiokunta kantaa huolta siitä että yhtiömuotoinen toiminta ei ole demokraattisessa valvonnassa siten kuin virastomuotoinen tämäkin on valiokunnan mietinnössä todettu samoin on myöskin todettu että on tärkeää että tiedonkulkua eri toimijoiden välillä kehitetään ja lisätään myöskin jatkossa ja avoimuutta tarvitaan kuten edustaja myllykoski omassa puheenvuorossaan jo toi esille täällä valiokunnan mietinnössä todetaan myöskin että uudistus ei saa heikentää yleistä turvallisuutta eikä siten vaarantaa esimerkiksi pelastustoimia ja ja valiokunta pitää tärkeänä että varautuminen kriisitilanteisiin turvataan kuten myös salassa pidettävän aineiston asianmukainen käsittely kaiken kaikkiaan valiokunta myöskin kantaa huolta yhtiöittämisen kustannuksista ja kiinnittää valtioneuvoston huomiota siihen että yhtiöittämisen seurauksena asiakasmaksuja ei tule korottaa eikä kustannustaso saa nousta nimenomaan näistä asiakasmaksuista käytiin keskustelua valiokunnassa ja valiokunta oli ymmärtääkseni tästä asiasta hyvin yksimielinen haluan nyt kuitenkin todeta että kyllä keskustankin edustajat ovat tämän hallituksen esityksen takana ja toivottavasti tämä asia menee myöskin eteenpäin

edustaja torniainen ansiokkaasti perusteli tämän hallituksen esityksen ja itse vain halusin tulla keskusteluun mukaan koska digitaalisuus lisääntyy suomessa siinä mielessä tietojenkäsittely ja liikenteen digitalisoituminen

laajasti kerätyt tiedot eri toimijoiden alta pystytään tulevaisuudessa paremmin yhdistelemään ja niitä pystytään hyödyntämään liikenteessä on paljon turvallisuuteen liittyviä asioita tällä lailla saadaan hallintoa niin kuin yksien kansien sisään voisiko näin sanoa ja siksi pidän tätä tärkeänä ja tämä yhtiöittäminen on myönteinen mutta niin kuin tuossa tuli julki niin toki on kovasti selvitystyötä tehty tässä mutta esitys on yksimielinen hallituksen osalta ja siksi myös keskustalaisena voi viedä tätä yhtiöittämisasiaa

haluan oikeastaan tässä toisessa käsittelyssä tuoda vielä esiin sen mikä tuli tavallaan tässä edustajakollega torniaisenkin osittain kipuilevassa puheenvuorossa esiin että jos lukee ja miettii näitä valiokunnan yleisperusteluja niistä voisi saada jopa sellaisen käsityksen että valiokunta olisi yhdessä esittänyt lopussa tämän lain hylkyä haluan nostaa sieltä vielä muutaman erittäin tärkeän kohdan jotka siis valiokunnan mietintöön on on kirjattu elikä valiokunta pitää yhtiöittämisen perusteita ja tavoitteita periaatteessa kannatettavina mutta toteaa että omistajaohjaus ei ole kovin kiinteää ja yhtiömuotoinen toiminta edellyttää myös liiketaloudellisten periaatteiden noudattamista sitten valiokunnan yleisperusteluissa valiokunta myös painottaa että valtionhallinnon on myös pystyttävä kehittymään ja vastaamaan uusiin haasteisiin eikä yhtiöittäminen saa olla ainoa vaihtoehto kehitettäessä valtion toimintoja

voi lukea että että täällä on on tämmöinen maininta maininta kuitenkaan esityksessä ei mainita mitä lisäkustannuksia yhtiöittämisestä syntyy valiokunta kantaa huolta yhtiöittämisen kustannuksista yhtiöittämisen kustannuksista ja kiinnittää valtioneuvoston huomiota siihen että yhtiöittämisen seurauksena asiakasmaksuja ei tule korottaa eikä kustannustaso saa nousta itse ainakin ajattelen muutaman mietintöluonnoksen tässäkin talossa vuosien aikana itsekin allekirjoittaneena ja mukana keskusteluissa että tämä valiokunnan valiokunnan mietintöpohja on on niin kovaa ja kriittistä tekstiä että edelleen jäi miettimään ovatko hallituspuolueittenkaan kansanedustajat oikeasti riemurinnoin tämän esityksen esityksen takana koska se on niin kriittinen sitten jos mietitään että arvostamani kollega torniainenkin nosti omassa puheenvuorossaan esille sellaisen huolen että mihin tämä nyt sitten jatkossa saattaa johtaa vaikka tavallaan meidän pitäisi pystyä tässä talossa tekemään semmoista lainsäädäntöä että me tässä lainsäädäntövaiheessa kun me sitä teemme tiedämme tasan taatusti mihin se johtaa

valiokunnan kokouksissa monessa yhteydessä kysyttiin ja niin kuin tässä mietinnössäkin lukee huomiota kustannusten nousuun mutta missään vaiheessa ei ole kerrottu nousevatko ne kustannukset kannetaan kyllä huolta siitä aiheuttaako se ymmärtää että aina kun yhtiöitetään se nostaa kustannuksia eihän se välttämättä niin ole kyllä se voi

pitkässä juoksussa sen toimivan yhteistyön tavoitteena on myös kustannuksien laskeminen tai ainakin nousun hillitseminen niin kuin tässä muissakin yhteyksissä on toinen asia on sitten tämä pelastustoimien ja sellaisen yhteistyön vaarantaminen tämä on tärkeä asia että valiokunta kiinnitti siihen erityistä huomiota että eri toimialojen pitää olla niin saumatonta että tämmöisten meidän kaikkien turvallisuutta käsittelevien toimialueiden ja osa alueiden toiminta ei saa vaarantua kyllä tässä valiokunnan lausunnossa siihen ansiokkaasti kiinnitetään huomiota ja se on minusta tärkeä asia että pidetään huolta yleisestä turvallisuudesta
arvoisa rouva puhemies kuten jo edellisessä puheenvuorossani totesin niin liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö on varsin kriittinen ja siinä on otettu monia asioita esille tämän esityksen tavoitteena on edistää liikenteeseen liittyvän tiedon hyödyntämistä uusien digitaalisten palveluiden kehitystyön tukena ja ja edesauttaa uuden liiketoiminnan liiketoiminnan syntymistä tulevaisuudessa me kaikki tiedämme että liikenne on suuressa murroksessa ja liikenteen muodot ovat suuressa murroksessa ja ainoastaan tulevaisuus näyttää sen mitä suuria muutoksia tapahtuukaan edustaja pakkanen jo tuossa omassa puheenvuorossaan viittasi tähän murrokseen mikä on tapahtumassa tosiasia on ettei aina se yhtiömuoto ole se parempi muoto myöskin virastomuoto voi olla parempi tulevaisuus näyttää mihin tämä hallituksen esitys johtaa mutta itse uskon että tämä on tulevaisuuteen katsova esitys ja hyvä viedä eteenpäin tosiasia on että yhtiömuoto antaa myös viranomaistoimintaa nopeampia ja parempia mahdollisuuksia uuden toiminnan kehittämiselle liiketoiminnan kehittämiselle ja uusiin haasteisiin sopeutumiselle myös valtion omistajaohjauksen puitteissa niin kuin tässäkin jää se omistusohjaus edelleen

arvoisa rouva puhemies

kauankaan aikaa kun finaviallakin tehtiin jonkinnäköisiä kauppoja jotka ovat olleet esillä mutta minun täytyy sanoa että edustaja myllykoski on sanaton näiden kahden käytetyn puheenvuoron jälkeen säkki päässä sukelletaan saveen ja sitten vielä pitäisi olla piikki auki kun tämä jää omistusohjaukseen sitten vielä turvataan rahoituksellisesti osakeyhtiön toimintaa en pidä pidä kyllä sellaista bisnestä kovinkaan järkevänä että luomme sellaisen osakeyhtiön jossa valtio on takuumiehenä jos eivät sen omat liiketoimintaedellytykset ole jo nyt selvillä mitä ja kuinka sen tuotto odotukset tulevat olemaan heidän pitäisi tuottaa uusia palveluita markkinoille jotka parantavat meidän palveluitamme liikennesektorilla jos ei siitä tehdä bisnestä niin mistä otetaan se liikevoitto onko se niin että jatkuvan valtionrahoituksen piirissä varataanko tähän nyt jo sitten seuraavassa lisäbudjetissa tai viimeisessä kehyksessä lisää varoja niin että pystytään rahoittamaan tätä toimintaa mutta ei tästä enempää

ihan lyhyesti mainittiin muun muassa finavia joka aikanaan arvioi väärin johdannaiskauppojen arvoja mutta tällä hetkellähän se on erittäin kovassa iskussa tämän hallituksen aikana se on saatu erittäin kovaan iskuun pystyi jopa lähes miljardin investoinnit tekemään hyvässä kunnossa samoin vr on nostettu aivan uudelle tasolle tasolle vr oli hinnoittelemassa itseään ulos markkinoilta niin kuin tiedämme nyt se palvelee jo selvästi paremmin ihmisiä myöskin finnair on selvästi parantanut tilannetta nyt meillä on mahdollisuus myöskin esimerkiksi seudullista lähiliikennettä saada radoille kun kilpailu avataan se tulee tuottamaan alueellisen kehityksen kannalta erittäin suuria asioita ruotsin malli tähän sopii erinomaisesti mainitsin vain muutamia asioita kun usein vasemmiston taholta esitetään että mikään ei muuttua saa minä sanon että jos ei vrkään olisi ulos markkinoilta

no se on tietysti kuvainnollista sanontaa sekin itse pidän kuitenkin osakeyhtiömuotoa yhtä lailla järkevänä vaihtoehtona ei se virastomuotokaan aina takaa sitä ettei laskuja tule osakeyhtiö toki voi kerätä maksuja mutta ainakin itse liikenteen liikenteen ammattilaisena kyllä minä saan monelta virastoltakin maksuja ja rahaa ne keräävät valtion kassaan sielläkin normaali käytäntö myös virastopuolella että niitä maksuja tulee nousevatko vai laskevatko maksut eihän tässä esityksessä siihen oteta kantaa osakeyhtiö on ainakin avoin ja voidaan seurailla sen toimintaa mutta erityisesti se osakeyhtiössä on virastoa parempi vaihtoehto että se on ketterä päätöksentekijöille sitä voidaan seurata ja jos sitten havainnoidaan aikaa myöten että se ei ole se paras toimintamuoto niin toki siitäkin aikaa myöten voidaan luopua mutta tässä yhteydessä pidän ihan tärkeänä että tämä osakeyhtiömuotovaihtoehto nyt katsotaan näissä virastouudistuksissa itse en ainakaan pelkää että siitä syystä mikään maksutaso suomessa nousee

rouva puhemies maa ja metsätalousvaliokunta on tehnyt erinomaista työtä siitä valiokunnalle kiitos tämä naakan suojelun naakan suojelun lieventäminen ja sen saattaminen metsästettävien lajien piiriin on erittäin hyvä päätös tätä eurooppalaista luonnonsuojelupolitiikkaa tässä maassa on aika pitkälti tehty sillä keinoin että sillä pystytään tarttumaan aika rankasti elinkeinoihinkin viittaan suden ja karhun suojeluun jotka ovat uhanalaisten listalla ja kumpikaan näistä äsken mainituista suurpedoista ei varmasti ole uhanalainen

onneksi tähän nyt ryhdyttiin mutta jos ei olisi ryhdytty niin haitat lisääntyisivät ja kun se on suojeltujen eläinten listalla ollut se aiheuttaa tietenkin myös valtiolle korvausvastuun kuten tiedämme joilla korvataan erilaisten erilaisten rauhoitettujen eläinten

on vain hyvin rajallinen määrä tänäkin vuonna ne rahat varmaan loppuvat kesken ja sitten ne jotka kärsivät vahinkoa eduskunnan tekemistä ja eun tekemistä suojelupäätöksistä joutuvat nuolemaan näppejään hyvin monen tämmöisen suojellun lajin haittavaikutukset kohdistuvat esimerkiksi maatalouteen sanotaan suden aiheuttamat uhkat maataloudessa tänäpänä pitää tehdä aitoja sitä varten että kotieläimet hyötyeläimet saavat olla laitumella turvallisesti entisaikaanhan oli niin että suurpedot pantiin eläintarhoissa aitauksiin ja muut elivät vapaana mutta nyt se on toisinpäin ihmiset pannaan aitauksiin ja villipedot saavat olla vapaina on tämä maailma pikkuisen muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana toivoisin nyt hartaasti että tässä salissa pikkuhiljaa herättäisiin siihen että voitaisiin näitä erilaisia luontodirektiiviliitteiden lajeja tarkastella vähän kriittisemmin että ne mitkä siellä eivät ole uhanalaisia sieltä poistetaan ja samalla pienennetään valtion velvollisuutta korvata näitä syntyneitä vahinkoja tässä naakan tapauksessa maa ja todellakin on tehnyt hyvää työtä ja ottanut lusikan kauniiseen käteen ja tehnyt viisaan päätöksen siitä että tällaisista asioista ei tarvitse valtion maksaa rahaa merimetso on sellainen laji kanssa joka kaipaisi välittömästi myös toimenpiteitä koska se on rannikolla ja saaristossa aiheuttanut valtavia vahinkoja jo tänä päivänä ja sen takia toivoisin että merimetsoasiassakin maa ja metsätalousvaliokunta toimisi varmaan ei tämän hallituksen aikana pystytä enää sitä päätöstä tekemään sama koskee valkoposkihanhia joiden aiheuttamat aiheuttamat vahingot maataloudelle ovat valtavia olen kertonut muutaman esimerkin keski karjalan alueelta tohmajärvi tohmajärvi kitee kesälahti rääkkylä suunnalta nämä kyseiset eläimet aiheuttavat valtavaa vahinkoa ja maanviljelijät eivät saa mitään korvauksia ja jos saavat ne tulevat aivan toivottoman myöhään mutta kuitenkin näille tilan eläimille tarkoitettu rehu jää keräämättä siltä vuodelta kun sato on tuhoutunut tässäkin toivoisin että järki voittaa

arvoisa rouva puhemies esittelen tässä pääkohdat maa ja metsätalousvaliokunnassa tähän mietintöön jättämästäni vastalauseesta joka sisältää

ehdotuksen tämän lakiesityksen hylkäämisestä tätä esitystä on perusteltu sillä että naakka aiheuttaa satovahinkoja rikkoo rehupaaleja pesii rakennusten piippuihin ja sotkee ulosteillaan ympäristöä ja sillä että nykyiset vahinkoja rajoittavat toimet eivät olisi riittäviä naakkakanta on runsastunut kannan vahvuus on noin satakymmentätuhatta pesivää paria ja naakan levittäytyessä uusille alueille vahingot ovat kasvaneet ne ovat kohdistuneet pistemäisesti joillekin alueille etelä pohjanmaalla varsinais suomessa pirkanmaalla ja hämeessä näitä vahinkoja aiheutuu ympäri vuoden vahinkopiikit ajoittuvat naakan pesimäajan ulkopuolelle tästä lakiesityksestä keskeisimmät tahot ovat toki antaneet myös lausuntonsa valmistelun tueksi näitten lausuntojen pohjalta esitykseen ei ole tehty muutoksia lainkaan ympäristöministeriö on korostanut että naakkojen tappamisen salliminen niiden lisääntymisajan ulkopuolella ei yksin riitä poistamaan

naakkojen aiheuttamia vahinkoja ja että näitä vahinkoja tulee edelleen ensisijaisesti pyrkiä vähentämään muilla keinoilla silloin kun toimiva menetelmä on olemassa ja sen käyttö mahdollista ympäristöministeriö korosti myös sitä että hallituksen esityksen mukaisen lakimuutoksen toteutuessa ja naakan aseman muuttuessa viestinnässä on korostettava että metsästys on edelleen kiellettyä pesintäaikana ja eri lisääntymis ja poikastenkasvatusvaiheissa maa ja metsätalousministeriön alainen objektiivinen tutkimuslaitos luonnonvarakeskus puolestaan on katsonut että naakkakannan runsastumiselle on jokin ekologinen luultavimmin ravinnon tarjontaan liittyvä syy

ravintotarjontaan ja pesintämahdollisuuksiin sekä karkotus ja suojakeinojen kehittämisellä lisäksi joustavaa luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupakäytäntöä pidettiin hyvänä ratkaisuna pistemäisissä ongelmatilanteissa ottaen huomioon että vahinkoja syntyy suppealla alueella naakan koko levinneisyysaluetta ajatellen koko lajin rauhoituksen purkaminen on siis melko äärevä keino paikallisten vahinkotilanteiden estämiseksi sekä luonnonvarakeskus että ympäristöministeriön alainen suomen ympäristökeskus nostivat lausunnoissaan esille sen että hallituksen esityksen mukainen lakimuutos aiheuttaisi mahdollisesti naakkojen häirintää ja hävittämistä niilläkin alueilla missä aiheuta vahinkoja tämä puolestaan ei edistä muun muassa metsästyksen yleistä hyväksyttävyyttä birdlife suomi ry totesi että kaikkien lintulajien aiheuttamien haittojen ratkaisemisessa ensisijaisena keinona tulisi olla haittojen ennaltaehkäiseminen on tärkeää kuitenkin tunnistaa ongelmatilanteet ja kehittää haittoja estäviä toimenpiteitä ja sopeutumista eli toiminnan muuttamista siten että haitat todella vähenevät mikäli haittoja syntyy edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta tulee haitan kärsijälle korvata vahingot mikäli ne ovat merkittäviä haittoja aiheuttavia yksilöitä voidaan ongelmakohteilla poikkeuslupamenettelyin vähentää mutta lajien vaino tai suurten yksilömäärien tappaminen ei birdlife suomen mukaan ole hyväksyttävä ratkaisu yksittäisiin vahinkoihin samansuuntaisesti ovat lausuneet muun muassa suomen luonnonsuojeluliitto ja luonto liitto arvoisa puhemies nykykäytäntö ja lainsäädäntö vahinkojen vähentämisen naakkoja luonnonsuojelulain poikkeuslupamenettelyn puitteissa häätämällä ja metsästämällä nämä poikkeusluvat ovat toimineet hyvin koska naakka älykkäänä lintulajina on häirittäessä oppinut nopeasti välttämään alueita niitä ammutaan varsinais suomen elinkeino liikenne ja ympäristökeskus käsittelee ja myöntää rauhoitettujen lintulajien kuten naakan hävittämistä koskevat poikkeusluvat koko maassa naakan ampumisen mahdollistavia poikkeuslupahakemuksia tehdään vuositasolla arviolta vain noin seitsemänkymmentä menettely on hyvin tunnettu ja lupia osataan hakea ennakoivasti keväisin lupamenettely on hallinnollisesti kevyt ja yksinkertainen käsittely kestää keskimäärin noin kuukauden asianosaisilla on kuukausi aikaa lain nojalla myös valittaa poikkeusluvasta eli kokonaisuudessaan poikkeuslupaprosessi kestää yhteensä noin kaksi kuukautta ellei valituksia tule naakkapoikkeusluvista valitetaan hyvin harvoin vuonna kaksituhattaviisitoista varsinais suomen ely keskus teki yhteensä kuusikymmentäkahdeksan myönteistä poikkeuslupapäätöstä käytännössä siis myönnetään kaikki poikkeusluvat mitä naakan hävittämiseen on haettu poikkeuslupamenettelyä on sitä tarvitsevan näkökulmasta myös kevennetty viime vuosina myöntämällä lupia useammaksi vuodeksi kerrallaan tarveharkinnan mukaan kaksi viiva kolme vuotisia lupia on käytössä tämä on vähentänyt hallinnollista taakkaa sekä viranomaisen että luvan hakijan näkökulmasta nykyisin naakkojen aiheuttamia vahinkoja maatiloille ja muillekin tahoille korvataan mikä käytäntö hallituksen esityksen toteutuessa poistuisi kokonaan naakan siirtyessä rauhoittamattomien lajien luetteloon avustuksia eli näitä korvauksia vuosina viiva kaksituhattakuusitoista on yhteensä maksettu reilut neljäsataatuhatta euroa keskimäärin neljätuhattakaksisataaviisikymmentäyksi euroa hakijalle joita on siis ollut aika vähän se on kuitenkin ollut merkittävä kompensaatio naakkahaittojen rajoittamistoimista kuten rakennusten verkottamisesta ja häätötoimista ja itse haitoistakin haitat eivät kuitenkaan yksistään hallituksen lakiesityksen mukaisilla toimenpiteillä tule todennäköisesti poistumaan totean lopuksi että hallituksen lakiesityksen toteutuessa ja naakan siirtyessä rauhoittamattomien lintulajien luetteloon maa ja metsätalousministeriön on hyvä varmistaa muutoksen vaikutusten seuranta naakan aiheuttamien vahinkojen ja naakkakannan koon ja levinneisyyden suhteen sekä naakan esiintymisessä mahdollisesti tapahtuvien muutosten todentamiseksi tämän vastalauseen perusteluin kuitenkin esitän että tämä lakiesitys hylätään

erittäin hyvin ja seikkaperäisesti hallituksen esitys on ylimitoitettu paljon kevyemmilläkin toimenpiteillä voidaan rajoittaa

arvoisa puhemies kunpa muissakin valiokunnissa tehtäisiin lainsäädäntöä ihmisten ehdoilla ja niitten ongelmien perusteella mitä yhteiskunnassa esiintyy itse käsitän niin ja oma arvomaailmani toimii niin että täällä pitäisi säätää enemmän lakeja kansalaisia varten eikä organisaatioita eikä viranomaisvalvontaa eikä byrokratiaa varten minusta tuntuu että he elävät kyllä ilman sitä että eduskunta jokaisessa laissa heitä auttaa tämä että naakan rauhoitus puretaan on minusta aivan erinomainen juttu sillä kuten edustaja halmeenpää täällä hyvässä puheenvuorossaan totesi naakka on älykäs lintu itse sanoisin myös metsästäjänä ettei ole mitään vaaraa että naakkapopulaatio olisi suomessa vaarassa vaikka maa ja metsätalousvaliokunta on tämän tehnyt se on minusta käsittämätöntä että jonkun pitäisi aina etukäteen osata pyytää lupia niin kuin nykyinen käytäntö on sen takia ettei tiedä tuleeko ongelmia silloin kun ihmisten omaisuus on vaarassa ja tulee vahinkoa ja ongelmia niin sehän on on yksinkertainen juttu eli niin kuin nyt tämä laki sen sallii silloin se ongelma hoidetaan pois näinhän yhteiskunnassa tulisi menetellä minä en usko että kukaan huvikseen lähtee omien töitten ohella naakkoja ahdistelemaan ellei niistä aiheudu todellista ongelmaa tällaista lainsäädäntöä pitäisi tässä talossa enemmän tehdä minun mielestäni erinomainen esimerkki on hyvä että hallituspuolueet ovat tämmöisen muutoksen tehneet koska se on myös sen takia ja periaatteellisesti hyvä että se antaa tälle koko salille omalla mitenkä näitä asioita pitäisi hoitaa me emme voi loputtomiin kuunnella erilaisia organisaatioita ja ministeriöiden virkamiehiä joilla saattaa olla oma näkemys mutta jotka ohittavat paikalliset ongelmat koska en usko että sitä kovin hyvin aina tiedostetaan että mikä missäkin päin suomea milloinkin ongelmaksi muodostuu edustaja hoskonen piti täällä hyvän puheenvuoron merimetsoista ja valkoposkihanhista sama koskee niitä eli sen ongelman perusteella pitää jos on sukupuuttoon menossa joku laji niin silloin lakia

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin on mieluisaa olla saattamassa naakkaa metsästyslaissa määriteltyjen rauhoittamattomien lintulajien joukkoon tällä lainmuutoksella me voimme rajoittaa naakkojen aiheuttamia vahinkoja kuten täällä aikaisemmin jo ensimmäisessä käsittelyssä tuotiin esille naakat aiheuttavat merkittävää vahinkoa muun muassa maataloudelle rikkomalla rehupaaleja likaamalla rehuvarastoja jolloinka muun muassa salmonellavaara kasvaa merkittävästi lisäksi elintarviketeollisuudella on paljon sellaisia tiloja joihin naakat ovat pesiytyneet ja jotka ne ovat vallanneet ja niin ikään myös elintarviketeollisuuden tiloilla on suuri suuri vaara näiden tautien leviämiseen myöskin sitten monet kotitaloudet ja kesämökit ovat vuosittain joutuneet sen vitsauksen piiriin että savupiippuihin tai ilmastointikanaviin ovat naakat pesineet tämä lainsäädännön muutos mahdollistaa myöskin joustavuutta ja ja tehokkuutta tämän ongelman hoitamiseen kuten maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa todettiin tätä metsästystä on mahdollista suorittaa metsästyslain säännösten puitteissa elikkä pesimäaikana näitä lintuja ei tulla metsästämään tätä voidaan pitää osaltaan myöskin byrokratian purkuun purkuun liittyvänä kysymyksenä tähän mennessä luvat on pitänyt pyytää varsinais suomen ely keskukselta ja niiden käsittely siellä on kestänyt jopa kaksi kuukautta tällä saadaan merkittävää tehokkuutta aikaan lisäksi maa ja metsävaliokunta kiinnitti huomiota näiden valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästyksen mahdollistamiseen koska myös niiden aiheuttamat vahingot ovat erittäin erittäin merkittäviä ja muun muassa valkoposkihanhien kanta suomen lisäksi kasvaa merkittävästi myöskin euroopassa tämä asia täytyisi hoitaa mieluummin ympäristöministeriön kautta koska tällöin olisi mahdollista aikaansaada näitten lintujen aiheuttamista haitoista korvauksia elikkä tällöin tällöin puhutaan niin sanotusta suojametsästyksestä mikäli se hoidettaisiin maa ja metsätalousministeriön kautta vastaavalla tavalla kuin nyt tämä naakkakysymys niin tällöin näitä korvauksia ei maksettaisi omalta osaltani haluan lausua parhaat kiitokset hallituspuolueiden lisäksi niille puolueille jotka maa ja

tätä lakiehdotusta puolsivat eli sdpn rkpn kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten kansanedustajille jotka olivat yksituumaisesti tämän lakiehdotuksen takana

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia

jatkossa naakkoja on helpompi vähentää ilman poikkeuslupajärjestelmää suomen naakkakanta on kasvanut erittäin voimakkaasti erityisesti kaksituhatta luvulla kannan runsastuminen lähes koko suomen alueelle on johtanut myös naakkojen aiheuttamien haittojen ja vahinkojen lisääntymiseen kuten olemme tänään jo kuulleet muutamaan kertaan niin naakat muun muassa aiheuttavat satovahinkoja rikkovat säilörehupaaleja pesivät hyvin usein rakennusten savupiippuihin ja muihin rakennusten syvennyksiin sekä sotkevat ulosteillaan parveutumisalueidensa ympäristöä naakkojen ulosteet aiheuttavatkin tietynlaisen hygienia ja tautiriskin naakoista aiheutuvat haitat ovat siten kiistattomia kysyessäni valiokunnassa asiantuntijoilta mitä hyötyä naakasta sitten on sain yhdeltä asiantuntijalta vastaukseksi että se kuuluu luonnon monimuotoisuuteen muut asiantuntijat eivät sillä hetkellä naakasta mitään hyvää löytäneet naakkojen aiheuttamista vahingoista elinkeino liikenne ja ympäristökeskukset ovat vuosina kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattakuusitoista maksaneet yhteensä yli neljäsataatuhatta euroa avustusta pääosa avustuksista on käytetty maatalousvahinkojen korvaamiseen vahinkojen korvaamiseksi ei enää jatkossa maksettaisi avustusta lintudirektiivin seitsemäs artikla artikla mahdollistaa naakan osalta lajin ympärivuotisen rauhoituksen purkamisen mikä on erinomainen asia tämä mahdollistaa luonnonsuojelulain poikkeuslupajärjestelmää laajempia toimia naakkojen aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi esityksen mukaan naakan rauhoitus purettaisiin lisäämällä naakka metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon naakkojen pyydystäminen ja lopettaminen tapahtuisi metsästyslain säännösten rajaamissa puitteissa naakkojen pyynti on kuitenkin edelleen kiellettyä pesintäaikana jolloin naakkojen pyydystäminen on mahdollista vain suomen riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan tai metsästyslaissa säädetyn ilmoitusmenettelyn nojalla arvoisa rouva puhemies pidän tätä esitystä erittäin hyvänä samalla kuitenkin tulisi sallia naakkojen ja varisten pyynti niin sanotuilla varishäkeillä jotka olivat erittäin tehokkaita variskannan vähentämisessä silloin kun ne olivat vielä sallittuja olen itsekin pyydystänyt varishäkeillä satoja ellei tuhansia variksia variksia silloin kun se oli vielä laissa mahdollista varishäkki on siinäkin mielessä hyvä että siitä voi vapauttaa ne varislinnut tai rauhoitetut linnut esimerkiksi närhet joita ei haluta pyytää se vähentää myös huomattavasti niin sanottujen haavakkojen määrää valitettavasti eu on tällaisen valikoivan pyydyksen viisaudessaan kieltänyt suomen tulisi omalta osaltaan vaikuttaa siihen että eu sallisi varishäkkien käytön tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta on erinomainen aina kun kun puhutaan eläinten ja ihmisten välisestä suhteesta niin siinä keskustelussa kummallisesti unohtuu että ihminen on näistä lajeista se jolla on harkintaa tämä metsästyslain muutos ei siis todellakaan velvoita naakkojen poistamiseen tai hävittämiseen eikä se myöskään estä vapaaehtoisia ennaltaehkäisemisen toimenpiteitä jotka liittyvät naakkojen aiheuttamiin vahinkoihin

tästä muutoksesta huolimatta käytettävissään kaikki keinot mitä ennaltaehkäisemiseen liittyy mutta nyt on rinnalla myöskin tehokkaampia tapoja saada tämä naakkakanta kestävämmälle tasolle ja haittoja pienemmiksi se on myös veronmaksajien rahojen tarkoituksenmukaista käyttöä erityisen suurella mielenkiinnolla odotan milloin hallitus tarttuu myöskin tässä mietinnössä olevaan valiokunnan ponsiosaan jossa otetaan kantaa valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästyksen harjoittamiseen ja siihen liittyvän sääntelyn päivittämiseen

puhemies edustaja hautala lähetti kiitokset sdpn suuntaan ja mielelläni otan nämä kiitokset vastaan voin sanoa että myös sdp pitää tärkeänä toimenpiteenä tätä naakan siirtämistä rauhoittamattomaksi linnuksi ja tällaisia hallituksen esityksiä voi hyvillä mielin myös olla kannattamassa kuten täällä on kuultu naakkakanta on runsastunut merkittävästi ja oppinut käyttämään viljelyyn eläintenpitoon sekä muuhun ihmistoimintaan liittyviä ravinto pesimis ja oleskelupaikkoja haitallisella tavalla hyväkseen lisäksi naakasta aiheutuu suurta haittaa muiden lintulajien pesinnän onnistumiselle naakan aiheuttamat haitat ja vahingot ovat kasvaneet ja voi sanoa että tämä uudistus lainsäädännön muuttaminen kyllä säästää resursseja jatkossa monella tapaa korvausten maksatus turhauttava luvanhaku ja ongelmaan viiveellä vaikuttava lupaharkinta jää tämän lainsäädännön myötä pois naakkakanta kestää nykyisin hyvin yksilöiden poistamista eivätkä kannat vaarannu rauhoittamattomuudesta

rouva puhemies sinnikkään odottamisen jälkeen esitän vastalauseen mukaista perusteltua lausumaa

arvoisa puhemies uudella liikesalaisuuslailla säädetään liikesalaisuuksien suojasta ja siviilioikeudellisista oikeussuojakeinoista

tasapainoilua liikesalaisuuksien suojan ja tiedon avoimuuden ja osaamisen liikkuvuuden liikkuvuuden välillä arvoisa puhemies liikesalaisuusdirektiivin yhtenä keskeisenä lähtökohtana on liikesalaisuuksien suojan lisäksi yleisen edun turvaaminen myös suomen lainsäädännössä on tärkeää turvata mahdollisuus ilmoittaa väärinkäytöksistä toimivaltaisille viranomaisille tai tuoda väärinkäytökset tai lainvastainen toiminta julki liikesalaisuuslain estämättä silloin kun se on tarpeen yleisen edun kannalta käytännössä tämä voi koskea esimerkiksi tilanteita kun rakennusfirman työntekijä kertoo kilpailuviranomaiselle kartelliepäilyksistään tai kun pankin työntekijä paljastaa kansainvälisen veronkierron rakenteita julkisuudessa tai kun lenkkikenkiä valmistavan firman työntekijä raportoi ihmisoikeusjärjestöille tuotantoketjussa tapahtuneesta riistosta johon yrityksen johto ei ole puuttunut yleistä etua ja sen hyväksyttävää suojaamista on vaikea ellei mahdoton tyhjentävästi määritellä lainsäädännössä joten lopulta hyväksyttävä sananvapauden käyttö ja yleisen edun suojaaminen määritellään oikeuskäytännössä arvoisa puhemies hallituksen esityksessä liikesalaisuuslain viidennen pykälän perusteluteksteissä liikesalaisuuden suoja on määritelty jossain määrin laajemmaksi ja vastaavasti ilmiantajan suoja kapeammaksi kuin liikesalaisuusdirektiivin vastaavassa artiklassa

tietojen antamisella on usein sekä keskeinen merkitys viranomaisten lakisääteisen tehtävän hoitamisen kannalta että selkeästi yleistä etua suojaava tarkoitus on tärkeää että tämä valiokunnan hyvin perusteltu kanta näkyy kun lakia sovelletaan eikä ilmiantajan suojan saamisen kynnys muodostu käytännössä direktiiviä korkeammaksi arvoisa puhemies lain perusteluissa yritysten sisäiset väärinkäytöksiin puuttumista koskevat kanavat nähdään ensisijaisena keinona saada tietoa väärinkäytöksistä ja puuttua niihin talousvaliokunnan mietinnössä korostetaan kuitenkin aivan oikein että väärinkäytökset kattavat hyvin laajan kirjon tilanteita eikä sääntelyllä ole perusteltua rajoittaa liikesalaisuuden ilmaisemista väärinkäytösten paljastamiseksi laajemmin valiokunta katsoo ettei ilmoituskanaviin rakentaa hierarkiaa myöskään liikesalaisuusdirektiivin säännösten täysharmonisoivan luonteen vuoksi yrityksien sisäisiä ilmoituskanavia ei voi kaikissa tapauksissa pitää ensisijaisena tai parhaana ilmoituskanavana vaan ilmoituksia tulee perustellusta syystä pystyä tekemään suoraan esimerkiksi kilpailuviranomaisille talousvaliokunta kiinnittää huomiota myös eu tason pyrkimyksiin entisestään vahvistaa ja yhtenäistää väärinkäytöksen ilmoittajien suojaa komissio on vastikään antanutkin ehdotuksen unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevaksi direktiiviksi arvoisa puhemies lakiin sisältyy ajatus etukäteisestä intressipunninnasta väärinkäytöksiä havainneelta henkilöltä ei kuitenkaan voi edellyttää tyhjentävää intressipunnintaa ennen viranomaisilmoituksen tekemistä vaan kynnys ilmoitukseen tulisi olla matala jotta väärinkäytökset tulevat viranomaisten tietoon etukäteinen intressipunninta ei sisälly eu direktiiviin ja se käytännössä toteutuu joka tapauksessa viranomaisten käsitellessä asiaa viranomaiskäsittely on luottamuksellista ja ilmoitetut tiedot tulevat julkisiksi vain siinä tapauksessa että viranomaiset ryhtyvät tiedonannon perusteella oikeudellisiin toimenpiteisiin esimerkiksi kartellitoiminta ei saa jäädä ilmoittamatta toimivaltaiselle viranomaiselle sen takia että ilmiantaja joutuu tekemään epävarmaa intressipunnintaa ja pelkäämään asemansa tai seurausten seurausten puolesta havaituista pitää voida aina ilmoittaa viranomaisille ja talousvaliokunta toteaakin mietinnössä että ehdotetun lain viidettä pykälää on tulkittava niin että liikesalaisuuden ilmaiseminen esimerkiksi ilmoittaessa kilpailulainsäädännön vastaisesta toiminnasta toimivaltaiselle viranomaiselle on oikeutettua arvoisa puhemies valiokunnan mietintö on erittäin ja perusteltu mutta jotain pykälämuutoksia jäimme vielä valiokunnassa kaipaamaan lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä äänestettiin vastalauseen pykälämuutosesityksistä jotka eivät valitettavasti menneet läpi lakiin olisi ollut perusteltua lisätä näkyviin poikkeus koskien todistamista oikeudenkäynnissä näin selvennettäisiin myös ehdotetun lain ja oikeudenkäymiskaaren suhdetta erityisesti olisi ollut perusteltua selventää oikeudenkäymiskaaren mukaisen todistamisoikeuden ja liikesalaisuuslain tarkoittaman salassapitosopimuksen suhdetta

tai epäselvä teknisen ohjeen määritelmä voi heikentää työvoiman ja tietotaidon liikkuvuutta ja tosiasiassa estää normaalin ammattitaidon ja kokemuksen piiriin kuuluvan tiedon ja osaamisen hyödyntämisen suullinen liikesalaisuuden sisältämätön tieto tulee katsoa normaaliksi ammattiosaamiseksi myös salassapitosopimuksen osalta olisi kaivannut täsmennystä näin torjuttaisiin se että työnantaja salassapitosopimuksella rajoittaa työntekijän mahdollisuutta myöhemmin hyödyntää omaa ammattiosaamistaan tai kokemustaan lakiin olisi tarpeellista tehdä rajaus jonka mukaan työsuhteen aikana tehty salassapitosopimus voi olla voimassa vain kohtuullisen ajan työsuhteen päättymisen jälkeen arvoisa puhemies lisäksi eduskunnan tulisi ottaa tiukasti kantaa erityisesti kilpailukieltoja koskevaan problematiikkaan lainsäädäntöä tulisi uudistaa jukka ahtelan vastikään julkaiseman selvityksen pohjalta kilpailukieltosopimuksia koskevaa sääntelyä ehdotetaan selvityksessä muutettavaksi siten että kilpailukieltosopimuksen tarpeellisuutta suojattavia tietoja sekä sopimuksen laajuutta arvioitaisiin nykyistä tarkemmin nykylain ja käytännön ongelmana on se että kilpailukieltosopimuksia lätkitään työntekijöille joskus hatarin perustein ja vailla riittävää kompensaatiota tämä voi työvoiman liikkuvuutta ja työntekijöiden ura ja ansaintamahdollisuuksia ahtela toteaa että on ilmeistä että kilpailukieltosopimuksia käytännössä tehdään nykyisellään varsin runsaasti ilman riittävää ja erityisen painavan syyn arviointia on myös havaittavissa että kilpailukieltosopimuksia koskevassa sääntelyssä esimerkiksi pakollinen kompensaatio on varsin yleinen malli verrokkimaissa kun otetaan huomioon työvoiman enenevä liikkuvuus ja kansainvälinen yritystoiminta euroopassa on syytä pysyä mukana muissa maissa tapahtuvan sääntelyn kehitysvauhdissa myös tässä yhteydessä arvoisa puhemies työnantajilla on joissain tapauksissa aito tarve käyttää kilpailukieltosopimuksia eikä tätä mahdollisuutta ole syytä poistaa kuitenkaan ei ole yleisen edun mukaista jarruttaa työvoiman tervettä liikkuvuutta yhtään enemmän kuin on välttämätöntä tällä perusteella kannatan edustaja ihalaisen esittämää erittäin perusteltua vastalauseen mukaista lausumaehdotusta jossa esitetään että hallituksen tulisi viipymättä ryhtyä valmistelemaan työsopimuslainsäädännön muutoksia joilla korjataan selvityksessä ja käytännön työelämässä esiin nousseita ongelmia

suomessa ei tähän asti ole ollut erillistä lakia liikesalaisuuksien suojasta aineettomista oikeuksista kuten patenteista tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista on sen sijaan olemassa erillislakinsa myös esimerkiksi rikoslaissa on säännelty yrityssalaisuuksien rikosoikeudellinen suoja lukuisissa muissakin laeissa on yksittäisiä säännöksiä liikesalaisuuksien ammattisalaisuuksien tai yrityssalaisuuksien suojaamiseksi tai säännöksiä viranomaisten liike ja koskevista tiedonsaantioikeuksista joten emme ole olleet täysin suojaamattomassa tilassa aikaisemminkaan nykyinen sääntely on suomessa kuitenkin rakenteeltaan ja myös käsitteistöltään erittäin hajaantunut esityksen taustalla on nyt tietenkin eu ja eun liikesalaisuusdirektiivi tavoitteena onkin tällä esityksellä yhtenäistää suojan tasoa kaikissa jäsenvaltioissa liikesalaisuuslainsäädännön uudistamisen tarve johtuu siis sekä eu sääntelyn täytäntöönpanosta että kansallisen lainsäädännön puutteista pidän esitystä tarpeellisena ja jopa välttämättömänä

arvoisa rouva puhemies talousvaliokunnan kuulemisissa nousi esille työntekijöiden salassapito ja kilpailuehtojen sääntelyn puutteellisuus ja tähän on kyllä haettava ratkaisumalleja tässä äskettäin esitellyssä vastalauseessa ehdotetut muutokset säännöksiksi olisivat tuoneet työntekijöille varmuutta siitä mitkä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa ovat nyt valitettavasti näyttää kyllä siltä että valiokunnan enemmistö meni tässä asiassa tuomioistuimen selän taakse odottamaan että työntekijät hakevat hakevat oikeutensa sitä kautta harmillista oli ettei koko valiokuntaa saatu tämän

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia eun lainsäädännössä säädetään uudesta henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen mittaustavasta jolla arvioidaan aiempaa tarkemmin ajoneuvojen polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä esityksen myötä yksittäisen kuluttajan ajoneuvokohtainen auto tai ajoneuvovero voi nousta tai laskea nykyiseen verrattuna koska uusi mittaustapa ottaa huomioon aiempaa tarkemmin ajoneuvokohtaiset hiilidioksidipäästöt muutokset voivat vaihdella siten eri automerkkien sekä jopa saman automerkin ajoneuvomallien ja yksilöiden välillä tämä tuntuu hieman erikoiselta väitteeltä mutta maailma on ihmeellinen ja erityisesti automaailma kun siihen hieman perehtyy autoalan edustajat ovat sitä mieltä että uusi autoveroasteikko kiristää keski ja suuripäästöisten autojen verotusta vaikutus voi olla jopa satakolmekymmentä miljoonaa euroa nykyiseen ja jopa seitsemänkymmentä miljoonaa euroa uuteen verotasoon verrattuna heidän näkemyksensä perustuu mittaustuloksiin joita autoala on saanut autonvalmistajilta viime kuukausien aikana aineisto koostuu tämän tyyppihyväksynnöistä ja mallistosta joka edustaa siis tämän ja ensi vuoden mallistoja viimeisin otos käsittää hieman yli seitsemänsataa automallia ja mallivariaatiota mielestäni otos on varsin kattava valtiovarainministeriö suhtautuu varauksellisesti suhtautuu varauksellisesti heidän esittämäänsä selvitykseen ja pitää otosta määrältään ja kattavuudeltaan liian pienenä luotettavien johtopäätösten tekemiseksi en sitten tiedä paljonko yli seitsemänsataa automallia ja variaatiota heille olisi pitänyt olla ministeriön arvion mukaan autoalan muutosehdotukset merkitsisivät noin kolmenkymmenen miljoonan euron veronkevennystä verotaulukon yläpäähän he suosivat siten suuripäästöisiä autoja vastoin nykyisen ympäristöohjaavan veromallin perusajatusta valiokunta piti kuitenkin ratkaisevana perusteena verotukselta edellytettyä objektiivisuutta silloin kun on kysymys veron suuruuden perusteista hyväksyttävien muutosten tulee nojautua riittävän edustavaan tietoon tälläisena valiokunta pitää vain komission tutkimuslaitoksen jrcn tutkimuksen tuloksia tulokset pohjautuvat koko euroopan laajuiseen autokantaan ja systemaattiseen tutkimusasetelmaan ne takaavat sellaisinaan käytettävissä olevista tiedoista parhaiten myös verovelvollisten oikeusturvan niin kuin perustuslaki edellyttää kuka sitten mitäkin tutkimustuloksia haluaa uskoa varmaa on kuitenkin se että jatkossakin teillä tulee vastaan vain kavereitani suuripäästöisillä vanhoilla ja paljon polttoainetta kuluttavilla ajoneuvoilla onneksi mikään eun direktiivi ei vielä pakota romuttamaan tällaisia historiallisia ajoneuvoja eikä kenenkään tarvitse syyllistyä vanhojen ajoneuvojen kätkentään toisaalta historiallinen asekätkentäkin on katsottu myöhemmin varsin isänmaalliseksi toimenpiteeksi

arvoisa puhemies haluan kiittää hallitusta ja hallintovaliokuntaa erittäin ripeästä toiminnasta että tämä laki maahanmuuttoviraston turvatoimien parantamisesta on saatu tänne eduskunnan käsittelyyn ja saadaan muuttamattomana nyt ripeästi voimaan kuten hallintovaliokuntakin asian ilmaisee tässä esityksessä on huomioitu se että turvallisuuden ylläpitämisen edellytykset ovat muuttuneet ja ilman sen suurempia eleitä on ryhdytty heti toimiin tilanteen parantamiseksi turvallisuuden parantamiseksi on erittäin tärkeää kuten edustaja kulmalakin äsken totesi että maahanmuuttovirastossakin työskentelevien ihmisten turvallisuus pystytään turvaamaan kuten myös siellä asioivien asiakkaiden turvallisuus pystytään turvaamaan tällä lainsäädännöllä tehdään nyt tarvittavia toimia turvallisuuden parantamiseksi tässä muuttuneessa turvallisuustilanteessa tässä on hyviä toimenpiteitä tällä

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi maantielakia sekä eräitä muita liikennealan lakeja esityksessä esitetään perustettaville maakunnille valtiolta siirtyvät tienpitoon ja liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvät tehtävät ja tehtävänsiirtojen täytäntöönpano maakuntien vastuulle kuuluisivat jatkossa liikennejärjestelmän toimivuus liikenneturvallisuus tie ja liikenneolot alueellinen tienpito maankäytön yhteistyö ja toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun voi jo nyt sanoa että työtä riittää ja toivottavasti johto on mahdollisimman lähellä palveluiden tarvitsijaa suomen koko tieverkon pituus on noin

asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella maantieverkon käyttäjät ovat pääosin tyytyväisiä matkojen ja kuljetusten toimivuuteen maantieverkolla kuitenkin maantieverkon heikkenevä kunto ja rahoituksen alhainen taso näkyvät asiakastyytyväisyydessä laskevana trendinä teiden kunnon ja erityisesti talvihoidon suhteen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa suomen liikenneverkon korjausvelan arvioitiin olevan noin kaksi kaksi pilkku viisikymmentäneljä miljardia euroa vaikka hallitus on tällä kaudella sitä pyrkinyt voimakkaasti vähentämään korjausvelan kasvuun ja liikenneverkon kunnon huononemiseen on johtanut määrärahojen pitkään jatkunut liian alhainen taso tämänhetkisestä korjausvelasta noin yksi pilkku kolme miljardia euroa kohdistuu maanteille yksi pilkku yksi miljardia euroa rautateille ja noin neljäkymmentä miljoonaa euroa vesiväylille yksi monesti keskusteluissa esiin nouseva aihe on tienpidon laadunvalvonta sekä yleisesti perusväylänpidon rahoituksen riittävyys uskon että tämä keskustelu ei koskaan lopu eikä niin pidä tapahtuakaan vain keskustelun kautta pystymme pysymään ajan hermolla alati muuttuvassa yhteiskunnassa teiden ja katujen hoito on vaativaa ja vaatii oikeat välineet ja työntekijät tilastojen mukaan viime vuonna kantateiden kunto säilyi ennallaan mutta seutu ja yhdysteiden kunto heikkeni korjausvelan kasvu on pysähtynyt mutta vain hetkeksi hallituksen tarkoitus on on ollut tehostaa ja parantaa tienhoitoa ja säästää valtion menoja mutta seuraukset etenkin säästöistä nähdään viimeistään nyt helposti unohtuu että teiden huono kunto ei ole välttämättä kunnossapitotyötä tekevien syy vaan syy olla myös välineissä painetta tulee kohdistaa myös kunnossapitotyön urakoinnin kilpailuttamiseen sekä siihen millaista työnlaatua kilpailutuksessa vaaditaan ja millainen työnlaatu hyväksytään tiestön kunnon rapistumisen salliminen on erittäin lyhytnäköistä etenkin kun se tapahtuu liikenneturvallisuuden kustannuksella ei voi olla oikein että samaan aikaan kun lapset luistelevat ja pelaavat jääkiekkoa yleisellä tiellä hälytysajoneuvot ja koulutaksit yrittävät pysyä vaivoin tiellä koska sitä ei ole hiekoitettu ja tien reunat ovat pehmoiset etenkin hälytysajoneuvoja odottaa hädässä oleva ihminen monesti hälytysajoneuvo tai koulutaksi tekee aamulla ensimmäiset jäljet lumiseen seutu tai yhdystiehen tiemestaripiirien aikaan suomessa oli kunnia asia että erityisesti oman paikkakunnan tiet olivat mahdollisimman hyvässä kunnossa nyt kilpailutuksen urakoinnin ja aliurakoinnin aikana vastuukysymykset ovat hämärtyneet näyttäisi siltä mitä pidempi on kunnossapitotyön ketju sitä useampi yritys ja yrittäjä ottaa oman siivunsa hinnasta ja se ei ole tavallisen tienkäyttäjän etu yksi merkittävä seikka on tien kunnostukseen tarkoitettu kalusto tiemestaripiirien aikaan soratiet muotoiltiin tiekarhulla keväällä siten ettei vesi seiso tiellä eivätkä tienreunat kasva heinää ja vesaikkoa syksyllä tie ajettiin tasaiseksi aurausten helpottamiseksi ja talvella poistettiin polanteet tarpeen mukaan tiet myöhemmin lanattiin traktorilla tai kuorma auton alaterällä tällä hetkellä näitä tiekarhuja ei ole enää kovin paljon käytössä eikä ole myöskään käyttöön koulutettuja kuljettajia tiekarhu on kuitenkin ainut väline jolla tien polanteet saadaan poistettua ja teiden kallistukset tehtyä yhdellä ajokerralla jatkossakin maakunnissa on huolehdittava että käytössä on oikeanlaista kalustoa tien kunnossapitoon ja sitä käytetään niin kuin on tarvetta tienhoidon tulee olla myös oikea aikaista olen itse monesti miettinyt että määrittävätköhän teiden hoitoluokitukset ja lähtökynnykset liian tiukasti tekemistä tästä on olemassa monella alueella varsin paljon myös näyttöä joka tapauksessa maakunnilla on kädet täynnä jatkossakin mikäli ne aikovat pitää varsinkin haja asutusalueiden tiet ajokelpoisina
arvoisa rouva puhemies tämä on tietysti yksi niistä laeista jotka nyt liittyvät tähän maakuntauudistukseen siihen liittyy myöskin näitä liitelakeja joissa toimivallan siirtoa tapahtuu niin tienpidon liikennejärjestelmien suunnittelun kuin myöskin julkisen henkilöliikenteen järjestämisen osalta oikeastaan olisikin ihan mielenkiintoista jos täällä valiokunnassa toimivia henkilöitä on paikalla kysyä siitä että että nyt kun tämä aikataulutus näyttää näinkin epävarmalta niin mitä se tarkoittaa sitten esimerkiksi tämän lainsäädännön osalta aloituksen lykkääntymistä varmastikin mutta onko tässä joitakin muita seuraamuksia toinen sellainen asia mitä tässä pohdiskelin siellä maakunnissa hoidettava tienpidon rahoitus ilmeisesti tulee kuitenkin hoidettavaksi erillisrahoituksella onko tästä käyty keskustelua mikä sen mahdollinen taso on tulevaisuudessa edustaja kulmala kyllä hyvin nosti esille näitä nykyisenkin tienpidon ongelmia mitä tuolla maakunnissa on olen olen kyllä

asiassa voittoa tehdään sillä miten vähän ja huonosti tieosuuksia hoidetaan koska silloin tietenkin sille joka aliurakan myy eteenpäin jää eniten katetta tämähän on aivan päälaellaan oleva urakointimalli ja muistelen että ministeri berner otti tähän tähän kysymykseen kantaa ja totesi joskus viime talvena että että tätä asiaa pitää lähteä nytten tarkastelemaan näitten pääurakoitsijoitten erilaisten kriteeristöjen kautta ei voi olla niin että todellakin se hankintamekanismi tai se hankintalogiikka näissä urakointisopimuksissa lähtee siitä että eniten teet rahaa silloin kun tiet hoidetaan mahdollisimman huonosti täytyy sanoa kun itse tulee tuolta pohjois savosta jossa tosiaankin on kunnon kunnon talvet mutta kelit nykyisenä aikana hyvin vaihtelevia että kyllä siellä on paljon läheltä piti tilanteita ja erityisesti maatalouden ajoneuvojen vaikkapa maitoautojen maitoautojen ajaminen siellä teillä on kyllä monesti ihan arpapeliä todellakin niin kuin edustaja kulmala totesi siellä esimerkiksi koulutaksit ovat niitä jotka työksensä auraavat tietä jotta pääsevät hakemaan lapset kouluun

arvoisa puhemies nyt päästään oikeastaan minun leipälajiini eli tieliikennelakiin hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tieliikennelaki sääntöjen uudistamisen keskeisenä tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen näin ainakin tulisi olla se on lähtökohta ehdotetulla lailla toimeenpannaan valtioneuvoston tekemä periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta samalla muutettaisiin useita siihen liittyviä lakeja täytyy rehellisesti sanoa että odotin tältä esitykseltä paljon enemmän tieliikenteestä on annettu suuri määrä säännöksiä eri laeissa asetuksissa ja päätöksissä ja voin kertoa että edes asiaan vihkiytynyt liikenteenvalvoja ei niitä kaikkia täysin hallitse onneksi on vielä kirjat netti ja tiedostot mistä asiat voi tarkistaa tieliikenne on paljon muutakin kuin vain nopeusrajoitukset ja niiden noudattaminen pidän hyvänä että heijastimen ja pyöräilykypärän käyttöä koskeva sääntely säilyy tieliikennelaissa selkeänä viestinä niiden käyttämisen tarpeellisuudesta ja tärkeydestä kuitenkin jos käyttämättä jättämistä ei ole sanktioitu tämä on pelkkä tyhjä suositus eli tavallaan kuollut kirjaus olen käynyt aika monella kuolonkolaripaikalla missä on on jalankulkija tai polkupyöräilijä jäänyt auton ja todennäköisesti olisivat säilyneet hengissä mikäli olisivat käyttäneet heijastinta tai suojakypärää talvirengasmääräys on myös aika erikoinen säännös eli talvirengasmääräyksiä uudistettaisiin esityksen perustelujen mukaan vastaamaan suomen vaihtuvia keliolosuhteita talvirenkaita olisi siten käytettävä ajoneuvoissa jos sää tai keli sitä edellyttää marras joulu tammi helmi ja maaliskuun aikana tässä asiassa en usko ihmisen hyvyyteen eli en kannata tätä muutosta esityksen mukaan ajosuuntien välisen sulkuviivan väri vaihdetaan keltaisesta valkoiseksi en pidä tätäkään esitystä tarkoituksenmukaisena muutosta on valiokunnassa perusteltu muun muassa sillä useimmissa muissa maissa on käytössä valkoinen väri myös sulkuviivassa kuitenkaan monessa muussa maassa ei ole niin pitkä talviaika kuin suomessa jossa lumi hankaloittaa tiemerkintöjen näkymistä keltainen väri erottuu kuluneenakin ehdottomasti paremmin lumen seasta kuin valkoinen väri en kannata tätäkään muutosta automaattisessa liikennevalvonnassa käytettävien laitteiden liikenteen sujuvuuteen liittyviin vaikutuksiin olisi syytä hieman myös paneutua valiokunnallekin annetun selvityksen mukaan merkittävällä osalla kuljettajista on tapana laskea automaattisten kameroiden kohdalla ajoneuvon nopeus tarpeettoman alhaiseksi mikä haittaa selkeästi liikenteen sujuvuutta ja voi aiheuttaa myös turvallisuusriskejä saadun selvityksen mukaan kyse on usein siitä että kuljettajat eivät ole varmoja sallitusta nopeusrajoituksesta ja hidastavat siksi varmuuden vuoksi valvonta alueella hyvin alhaiseen nopeuteen valiokunta kiinnittää huomiota siis samaan asiaan mistä olen tehnyt toimenpidealoitteen vuonna kaksituhattakuusitoista valiokunta korostaa että joko kunkin automaattikameran yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla nopeusrajoituksen ilmaiseva merkki automaattiset

ja tolpat tulee mielestäni myös maalata värikkäiksi silloin on kyse myös automaattisen liikennevalvonnan osalta ennalta estävyydestä sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta eikä vain tienkäyttäjien rahastuksesta huomasin liikennemerkkejä selatessani että merkeistä puuttui yksittäistä pistevalvontaa ilmoittava liikennemerkki jota käytetään esimerkiksi ruotsissa olemmeko me ruotsalaisia huonompia tuskin olemme en ainakaan minä halua olla liikennevirhemaksu saadaan määrätä esityksen mukaan myös moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tehdyn sellaisen liikennerikkomuksen seuraamuksena joka on havaittu automaattisessa liikennevalvonnassa tai muuten ajoneuvoa pysäyttämättä ja joka koskee esimerkiksi henkilökohtaisen turvalaitteen käyttämättä jättämistä eli suomeksi sanottuna turvavyön käyttämättä jättämistä pidän tämän toteennäyttämistä erittäin haasteellisena mutta onnea vain valvojille käräjille olen itsekin käräjillä ollut muutaman kerran todistamassa turvavyön käyttämättä jättämättömyyttä ja se on varsin haasteellista arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä on edelleen niin paljon epäkohtia että tätä on liikenneturvallisuuteen paneutuneen henkilön vaikea hyväksyä tällaisena

arvoisa puhemies tämä esitys tieliikennelaiksi on suuri ja merkittävä paketti mutta otan tässä yhteydessä esille vain yhden asian tästä suuresta kokonaisuudesta asian josta oli tehty myös aloite ja aloitteessa esitettyyn ongelmaan on vastattu tässä samassa yhteydessä tämä asia koskee kotiin tuotavien palveluiden pysäköintiongelmaa minäkin olen saanut useita palautteita siitä että yhä suurempi osuus kotiin palveluita vievien henkilöiden työajasta kuluu työssä liikkumisen kannalta välttämättömän auton pysäköimiseen oikeammin sanottuna vapaan pysäköintipaikan etsimiseen tai liikkumiseen kaukaa löydetyn parkkipaikan asiakkaan asunnon välillä aloitteessa oli tuotu tämä ongelma esille etenkin kaupunkinäkökulmasta kaupungeissa tämä ongelma on tietenkin suurin mutta nykyisillä rakennus katu parkkipaikkamitoituksilla näitä ongelmia on kasvavissa määrin kaupunkien lisäksi myös maaseutujen taajamissa vaikka aloitetta ei tässä yhteydessä esitetä hyväksyttäväksi on hyvä että valiokunta muotoili asiasta lausumaehdotuksen numero toisessa lausumassa eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi ja valmistelee viipymättä asiassa tarvittavat säännösmuutokset toivottavasti tämä työ etenee erittäin vauhdikkaasti ja asiaan saadaan

arvoisa rouva puhemies nostan esille aivan saman asian kuin edustaja viljanen edellisessä puheenvuorossa elikkä kotihoitoa ja vastaavia kotiin tarjottavia palveluita tarjoavien henkilöitten ongelmat saada erityisesti kaupunkialueella autonsa paikoitettua siinä mielessä on hyvä että vaikka tätä aloitetta ei ole sinällänsä hyväksytty niin kuitenkin lausumatasolla tähän otetaan kantaa toivotaan että tässä myöskin sitten tarvittavat säännösmuutokset tehdään koska on todellakin kohtuutonta kun tiedämme tänä päivänä minkälaisella rytmillä nämä kotihoidon kotihoidon palveluja tarjoavat henkilöt menevät paikasta toiseen jos siitä ajasta vielä joudutaan käyttämään iso osa siihen löytääkö parkkipaikkaa vai eikö ja sitten pahimmassa tapauksessa kun sieltä asiakkaan luota tulee niin siellä on kenties pysäköintivirhemaksu odottamassa odottamassa ikkunassa tässä oli myöskin hyvä hyvä kuunnella edustaja kulmalan asiantuntevaa puheenvuoroa tieliikennelain muutoksista ja toisaalta niistä asioista jotka tuolla lainsäädännössä säilyvät ja hän kyllä hyvin asiantuntevasti arvioi sitä että vaikka lainsäädännössä sinällänsä varmasti on oikeita asioita niin niin on myöskin hänen arvionsa mukaan tietynlaisia pettymyksiä kiinnitin kyllä huomiota tähän samaan asiaan minkä hän mainitsi elikkä

valkoiseen väriin vaihtamiseen keltaisesta väristä että kyllä nämä luonnonolosuhteetkin olisi hyvä ottaa huomioon siinä mielessä ei ei pitäisi lähteä vain miettimään että miten nyt siellä keski euroopassa aivan erilaisissa olosuhteissa ja sen mukaisesti lähteä näitä huomiovärejä muuttamaan toisaalta myöskin samaan asiaan kiinnitin huomiota että vaikka kypärän ei ole rangaistavaa niin se kuitenkin edelleen siellä suosituksena pidetään ja myöskin heijastimen käytöstä on siellä siellä edelleenkin ne kirjaukset nämä ovat todellakin tärkeitä asioita ja erityisesti lasten ja nuorten kohdalla on hyvä näihin asioihin jo pienestä pitäen totuttautua ja niitä opetella silloin ne varmasti säilyvät myöskin tienkäyttäjän tienkäyttäjän ominaisuuksissa sitten sitten myöhemmälläkin iällä

arvoisa puhemies

lainajyvästö ja siemenrahastojärjestelmä on maassamme peräisin ruotsin vallan ajalta kun isonvihan jälkeen tarvittiin toimenpiteitä viljelyksen elvyttämiseksi elvyttämiseksi ja samalla myös varustautumiseksi mahdollisten katovuosien varalta sopivaksi keinoksi katsottiin makasiinien perustaminen joista katojen sattuessa lainattaisiin viljaa siemeneksi ja syötäväksi toimintaa on on säädelty asetuksilla vuosina

tuhatkahdeksansataakuusikymmentäneljä ja laki on vuodelta tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäneljä lainajyvästö ja siemenrahastolain mukaan lainajyvästön tarkoituksena on hankkia säilyttää ja velaksi antaa siemen tai syömäviljaa tai molempia siemenrahaston tarkoituksena on puolestaan antaa etupäässä kadon aiheuttaman pulan vallitessa rahavaroja velaksi siemenviljan hankintaa varten varten tuhatkahdeksansataa luvulla ei tainnut olla olemassa termiä huoltovarmuus lainajyvästön käytön tilanteessa taidettiin suoraan puhua hengissä selviämisestä muun muassa säävaihteluiden aiheuttama riski oli tuolloin ja koko yhteiskunnalle huomattavasti nykyistä suurempi arvoisa puhemies aika on ajanut lainajyvästöjen ohitse mutta ei niiden tehtävän ohitse meillä on edelleen velvollisuus huolehtia ruuantuotannon edellytyksistä suomen huoltovarmuudesta ja siitä että ruoka riittää kaikille mutta sen turvaamisen keinot ovat muuttuneet niin paljon että viimeisistäkin lainajyvästöistä voidaan nyt luopua mutta haluan edelleen korostaa että huoltovarmuudesta ja sen turvaamisesta ei edelleenkään voida

arvoisa rouva puhemies tässä hyvin näkee että lainsäädäntö on tosiaankin aika vanhaa perua kun täällä puhutaan kunnista ja manttaalikunnista aivan niin kuin edellisissä puheenvuoroissa todettiin on todellakin totta että tämä lainsäädäntö ei enää toimi kyseisen lain mukaisten tarkoitusten ylläpitämiseksi ja siinä mielessä niin kuin johdannossa hyvin todetaan tämä on tarpeetonta säätelyä jonka poistaminen on varmaankin aivan aiheellista mutta se ei poista sitä tosiasiaa minkä tuossa edustaja viljanen totesi että huoltovarmuus on tänäkin päivänä ihan tärkeimpiä asioita kansakunnan turvallisuuden kannalta siinä mielessä on tärkeää että täällä salissa pohdimme millä tavalla suomalaisen maatalouden maatalouden edellytyksiä pystymme parantamaan ja tässä nykyisessä yhteisessä eun maatalouspolitiikassa sitä puolustamaan että edelleenkin meillä voidaan ruokaa tuottaa eri puolilla eurooppaa ja myöskin pitämään huolta siitä että maataloustuottaja saa oikeudenmukaisen osansa ruokaketjussa elikkä siinä mielessä voisi sanoa että tänä päivänä tämäntyyppisen lainsäädännön on ikään kuin korvannut monipuolinen ja ja eri eri lainsäädännön lainsäädännön kautta tuotava tuki maataloustuottajille ja koko ruokaketjulle jotta me pystymme varmistamaan että suomalaisten huoltovarmuus säilyy myöskin elintarviketuotannon osalta

tässä lainsäädännössä on kyseessä se erittäin tärkeä asia että tällä pystytään antamaan koulumatkatukea myöskin niille henkilöille joitten oppivelvollisuusikä on jo ylittynyt ja joitten on kuitenkin tosi tärkeää saada itsellensä perusopetuksen perusopetuksen lopputodistus ja sitä kautta päästä sitten etenemään myöskin jatko opintoihin ja kohti suomalaisia työmarkkinoita siinä mielessä vaikka tämä ryhmä jolleka tämä tuki tullaan osoittamaan on varsin pieni voisi sanoa että sellaisena signaalina syrjäytymiskehityksen ja myöskin yhteiskuntaan kiinni pääsemisessä tällä on äärimmäisen tärkeä merkitys siinä mielessä tämä on todellakin kannatettava ja tuettava esitys